päiväjärjestyksen toisena asiana on tiedusteluvalvontavaliokunnan vaali totean että vaali on yksimielinen

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on pääministerin ilmoitus suomen eu puheenjohtajakauden ohjelmasta euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus ensimmäinen seitsemättä viiva kolmaskymmenesensimmäinen kaksituhattayhdeksäntoista pääministeri antti rinteen puheenvuoron jälkeen myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa viidennellä painikkeella asian käsittelyyn varataan aikaa korkeintaan kaksi tuntia

arvoisa puhemies euroopan unionin perustajat luotiin aikanaan sodan runtelemaan ja jakautuneeseen maaperään perustajia yhdisti kuitenkin yhteinen visio ja usko tulevaisuuteen odotukset eurooppalaiselle yhteistyölle olivat suuret sillä panoksena oli koko maanosan rauha ja vakaus euroopan yhtenäisyys vuosikymmenten ajan eu on täyttänyt nämä odotukset yhteistyö on syventynyt sillä jäsenmaat ovat ymmärtäneet että yhdessä olemme enemmän tälle ainutlaatuiselle kansakuntien yhteistyölle ei löydy vertaa muualta maailmasta

ainutlaatuinen on juuri oikea sana kuvaamaan euroopan tarinaa kun tänä päivänä saksalaiset ajavat rajan yli ranskaan ystäviensä luokse illalliselle on vaikea uskoa että nämä kaksi maata sotivat toisiaan vastaan tuhatyhdeksänsataa luvulla kahdesti katkerasti ja verisesti maanosassa joka vielä kolmekymmentä vuotta sitten oli piikkilankojen ja muurien jakama on syntynyt ja kasvanut kokonainen sukupolvi jolle vapaa liikkuvuus on ainoa minkä he tuntevat maanosa joka kärsi totalitarismin ja sodan kauhuista sekä todisti järkyttävää kansanmurhaa vuotta sitten toimii tänä päivänä ympäri maailmaa demokratian ihmisoikeuksien ja rauhan vahvimpana puolustajana ainutlaatuinen tarinamme antaa aihetta ylpeyteen mutta se tuo mukanaan myös suuren vastuun sillä euhun kohdistuu nyt uusia odotuksia vakauden ja rauhan takaaminen on on yhä eun ytimessä mutta myös muut ihmiskunnan suuret kysymykset odottavat ratkaisuja euroopan hiipunut talouskasvu on paitsi lisännyt työttömyyttä ja eriarvoisuutta myös luonut kasvualustaa populismille ja ääriajattelulle eun ytimessä olevia arvoja oikeusvaltioperiaatetta ihmisoikeuksia tasa arvoa ja demokratiaa on haastettu eun yhtenäisyyttä on koetellut myös britannian eu ero toisaalta brexit prosessi on myös osoittanut sen että monimutkaisiin kysymyksiin on parempi etsiä ratkaisuja yhdessä muiden kanssa ei yksin olemme saaneet jälleen kerran muistutuksen siitä tosiasiasta että monimutkaisiin kysymyksiin ei ole yksinkertaisia vastauksia ei vaikka joku vastuuttomasti näin väittäisikin eu perustuu ajatukseen monenkeskisen sääntöperustaisen yhteistyön voimasta sellainen järjestelmä jossa pelisäännöt luodaan yhteisesti ei vahvemman tai suuremman sanelun tuloksena on suomen kaltaisen pienen maan etu

sitä suomi voi parhaiten edistää osana euta korostan että meistä itsestämme on kiinni nähdäänkö suomi pienenä vai suurena eu maana mitä aktiivisempia me olemme sitä suurempana meidät nähdään ja se jos mikä on suomen etu kansainvälisen järjestelmän murroksen keskellä juuri euta tarvitaan puolustamaan monenkeskisyyttä kaksituhattakaksikymmentä luvun luvun eulla on mahdollisuus täyttää kansalaisten odotukset ottamalla johtajuus ihmiskunnan suurten haasteiden ratkojana ilmastonmuutos on näistä keskeisin ja siksi ilmastonmuutoksen torjunnassa kyllä mutta politiikan aika on ohi suomessa eussa ja globaalisti arvoisa puhemies aloittavana eu puheenjohtajamaana suomi vaikuttaa eun tulevaisuuteen sen tulee olla sosiaalisesti ekologisesti ja taloudellisesti kestävä puheenjohtajakautemme sloganin mukaan tavoitteena on kestävä eurooppa kestävä tulevaisuus suomen puheenjohtajakauden keskeinen painopiste on eun globaali ilmastojohtajuus se tarkoittaa sitoutumista ilmastoneutraaliuteen vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä tavoitteena on että keskeiset elementit tälle suunnitelmalle olisi sovittu eurooppa neuvostossa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista loppuun mennessä ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ne tulevat näkymään kaikilla yhteiskunnan sektoreilla on luotava kestävää kasvua ja lisättävä työllisyyttä esimerkiksi bio ja kiertotalouden avulla aktiivinen teollisuuspolitiikka ja palvelusektorin sekä digitaalisen talouden kehittäminen luovat pohjaa uuden ajan taloudelle näin eusta rakennetaan maailman kilpailukykyisin ja sosiaalisesti ehein vähähiilinen talous kestävyys liittyy myös yhteisiin arvoihin ihmisoikeudet vapaus kansanvalta tasa arvo ja oikeusvaltio ovat arvoja joihin sitoutuminen on eu jäsenyyden edellytys suomi haluaa vahvistaa ja kehittää eun oikeusvaltiovälinettä meidän pitää löytää tehokkaampia keinoja varmistaa yhteisten arvojen kunnioittaminen eussa on jatkettava neuvotteluja keinoista joilla eu varojen vastaanottaminen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen voitaisiin nykyistä paremmin ja tiiviimmin kytkeä yhteen arvoisa puhemies eun perustajaisä jean monnet totesi aikoinaan että yhtenäisessä euroopassa ei saateta yhteen valtioita vaan yhdistetään ihmisiä ihmisten ja heidän tarpeidensa tulee olla eu yhteistyön ytimessä eu toimii parhaiten kun lisäämme ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta ja vähennämme eriarvoisuutta eurooppalaisen yhteistyön täytyy poistaa pelkoja sekä tarjota mahdollisuuksia ja luoda tulevaisuudenuskoa muutoksen keskellä eläville ihmisille siis jatkaa ainutlaatuista tarinaansa ihmistä varten ihmisiä yhdistäen siksi suomi painottaa puheenjohtajuuskaudellaan eun sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista ja panostuksia koulutukseen sekä osaamiseen sisämarkkinat ovat euroopan unionin ydintä ja niiden on kohdeltava reilusti kaikkia työntekijöitä työehtojen polkeminen ei saa olla kilpailutekijä on järkevää arvioida yhdessä työn uusien muotojen aikaansaamia tarpeita ja tarvittaessa päivittää sääntöjä vastaamaan nykypäivää sisämarkkinat eivät toimi ilman niiden keskeistä periaatetta ihmisten tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta eurooppalaisilla on oltava oikeus lähteä töihin toiseen eu maahan korkea osaaminen luo pohjaa eurooppalaisten ihmisten menestykselle opiskelijavaihtoa ja oppilasyhteistyötä on lujitettava meidän on syytä selvittää verkostomaisesti toimivan eurooppalaisen superyliopiston perustamista ja eurooppalaisen tutkijavaihdon super erasmuksen kehittämistä arvoisa puhemies vain riittävän vahva eu pystyy puolustamaan eurooppalaisia ja eurooppalaisten etuja muuttuvassa maailmassa eun tulee tavoitella globaalin arvojohtajan asemaa mikä edellyttää aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä kumppaneiden kanssa maailmanlaajuisesti sääntöpohjaisella vapaakaupalla voidaan varmistaa että kansainvälisen kaupan pelisäännöissä pelisäännöissä näkyvät meille tärkeät asiat kuten kestävä kehitys ja työntekijöiden oikeudet jos eu ei ole mukana määrittelemässä näitä sääntöjä sen tekee joku muu eurooppalaiset emme ole yksin maailmassa afrikan vakauden ja kestävän kehityksen tukeminen on olennaista jotta me voimme vastata ilmastonmuutoksen väestönkasvun ja muuttoliikkeiden hallinnan aiheuttamiin haasteisiin kumppanuutta afrikan kanssa kehitetään suomen puheenjohtajakaudella tasavertaisempaan suuntaan molempia hyödyttävällä tavalla arvoisa puhemies ihmiset odottavat eulta lisäksi laaja alaisen turvallisuuden takaamista digitaalisen turvallisuuden ja hybridiuhkien torjumisen merkitys tässä kokonaisuudessa tulee kasvamaan puheenjohtajakaudellaan suomi tavoittelee hybridiuhkien torjunnan vahvistamista meillähän on siihen vahvaa osaamista yhteistyön tähänastisia tuloksia on muun muassa helsingin hybridiosaamiskeskuksen perustaminen suomen tavoitteena on perustaa pysyvä hybridiuhkien torjuntaa käsittelevän neuvoston työryhmä joka parantaa eri politiikkasektoreiden työn koordinointia arvoisa puhemies juhannuksen alla hyväksyimme huippukokouksessa suunnitelman jossa määritellään eu politiikan painopisteet seuraavalle viidelle vuodelle suomen kädenjälki näkyy uusissa painopisteissä vastuullinen ilmastopolitiikka kestävä kehitys sosiaalinen ulottuvuus oikeusvaltion puolustaminen ja turvallisuus ovat kansallisesti tärkeitä asioita suomi on ensimmäinen puheenjohtaja joka alkaa jalkauttaa tätä suunnitelmaa puheenjohtajamaalta odotetaan vahvaa johtajuutta kykyä neuvotella ja löytää kompromisseja eun yhtenäisyyden turvaaminen on kaikkien intresseissä on muistettava että eu politiikka on sisäpolitiikkaa josta tulee keskustella säännöllisesti eduskunnan suuressa salissa hallitus tuleekin antamaan eurooppapoliittisen selonteon eu puheenjohtajakauden jälkeen arvoisa puhemies haluan lopuksi muistuttaa asiasta joka unohtuu aika ajoin kiistanalaisten asioitten kohdalla kuulee usein

jossakin euroopan unionissa tehtiin sellainen ja sellainen päätös vaikeuksien hetkillä sanotaan että eun pitäisi toimia nopeasti tällä tavalla puhuville haluan muistuttaa että he puhuvat itsestään eu ei ole siellä jossain eu on täällä eu eivät ole ne siellä eu olemme me tämä hallitus on sitoutunut siihen että suomi on aktiivinen vaikuttaja kiitos

käydään keskusteluun myönnän minuutin mittaisia puheenvuoroja pyydän niitä puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

suomi eu puheenjohtajamaana korostaa eun luonnetta arvoyhteisönä

joka pyrkii turvaamaan rauhan oikeusvaltioperiaatteen ihmisoikeudet vapaan lehdistön ja muut demokraattisen yhteiskunnan peruspilarit ja elinkelpoisen ympäristön tänä päivänä maailmanrauhan tulevaisuuden kannalta ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi keskeisimpiä tehtäviä toivotan onnea ja menestystä

työssä eun ilmastotavoitteiden tiukentamisessa ja siinä että eu on hiilineutraali vuonna kaksituhattaviisikymmentä ja myöskin kaksituhattakolmekymmentä ilmastotavoitetta tiukennetaan erinomainen asia on myös että suomi korostaa oikeusvaltioperiaatetta ja sitä että eun jäsenmaiden saadakseen eu rahoitusta rahoitusta pitää toimia sen mukaisesti mitä eun hakijamailta on vaadittu oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittamisessa

puhemies tämä ohjelma kyllä sillä tavalla jatkaa suomen eu politiikan tuttua linjaa että oikeastaan mitään linjaa ei olekaan suomen eu politiikka on aina ennenkin ollut naiivia ja edunvalvontaa vailla ja tässä ohjelmassa on nyt tiputettu pois se vähäkin järki ja selkäranka mitä siihen löydettiin parlamentaarisessa yhteistyössä viime kaudella sieltä on kaikki edunvalvonnalliset asiat siivottu marginaaliin

kansallista intressiä olisi pitänyt nostaa esille aivan muita asioita puhutaan vaikka liikenneyhteyksistä euroopassa ja muista asioista mitkä liittyvät talouskasvuun joka on viime aikoina euroopassa kääntynyt alakanttiin me emme voi euroalueessa pärjätä paremmin kuin saksa sen takia talouden pitäisi kasvaa euroopassa tässä on nostettu esille arvoja mutta ei ole nostettu esille oikeita arvoja eli sitä että euroopassa on monta hienoa kulttuuria ja ja kansallisvaltioita joita ei pidä tuhota monikulttuurisuudella ja globalismilla sen pitäisi olla enneminkin meillä johtotähtenä

arvoisa rouva puhemies aivan kuten täällä on sanottu eu on arvoyhteisö demokratian oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien edistäjä ja puolestapuhuja näitä unionin perustavanlaatuisia arvoja tulee suojella etenkin tässä ajassa jossa demokratian ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen perusarvojen kyseenalaistaminen on hyvin nähtävissä niin joissain euroopan unionin maissa kuin laajemminkin globaalisti katsoen nämä suomen puheenjohtajuuskauden teemat liittyen eun globaaliin ilmastojohtajuuteen

ja tulevaisuutta rakentavia niin suomelle kuin koko euroopalle perussuomalaisilta kysyn suomen eu puheenjohtajuuskauden onnistuminen on tärkeä isänmaallinen ponnistus ja me onnistumme siinä vain jos me olemme yhtenäisiä vai näettekö te tämän jotenkin eri tavalla

arvoisa rouva puhemies tämä on erittäin tärkeä asia täytyy aloittaa valitettavasti valitettavasti pienellä moitteella siitä että eduskunta sai käsiteltäväkseen ja tutustuttavakseen tämän ohjelman vasta alle kaksi tuntia sitten me monesti suomessa ihmettelemme sitä miksi eu keskustelu on vaimeaa tässä on taas yksi osoitus siitä toivon hallitukselta jatkossa parempaa otetta ja eduskunnan huomioimista paremmin mutta itse asiakirjaan täytyy todeta että kun kokoomus on suomen eurooppa myönteisin puolue niin ilokseni huomasin että tämä ohjelma on erittäin eurooppa myönteinen niin sen kuuluu ollakin koska suomi ja suomalaiset hyötyvät eniten siitä että euroopan unioni on yhtenäinen ja vahva nyt suomen puheenjohtajuuskausi osuu aikaan jossa on uusi parlamentti valitaan uusi komissio tehdään euroopalle ohjelma se on juuri se vaikuttamisen paikka ja hallituksen pitää olla päättäväinen haluaisin kysyä mitkä ovat ne prioriteetit mitä hallitus näistä hyvistä asioista haluaa muistiin jäävän mitä hallitus aikoo todella näistä saada aikaan tässä on ohjelmaa nyt vaikka

arvoisa puhemies kiitoksia pääministerille hyvästä esittelystä nämä eun juuri hyväksytyt viiden vuoden strategiset ohjelmatavoitteet vastaavat erittäin hyvin tätä suomen puheenjohtajuusohjelmaa nyt suomelta odotetaan hyvää toimeenpanoa tälle viiden vuoden strategiselle ohjelmalle nostaisin viisi

keskeistä kokonaisuutta tuosta ohjelmasta ensinnäkin kasvu ja kasvussa tuotekehitys ja innovaatiot sitten sisämarkkinoiden kehittäminen erityisesti digitaalisen sisämarkkinan kehittäminen sekä kauppapolitiikka turvallisuudessa sisäisen turvallisuuden maahanmuuttokriisin ratkaiseminen loppuun saakka sekä terrorismin torjunta puolustusyhteistyössä korostaisin sitä että suomi on tehnyt siinä erittäin hyvää työtä ja ja ollut ranskan kanssa hyvässä yhteistyössä toivoisin että hyvä yhteistyö ranskan kanssa tässä jatkuu ilmastonmuutoksessa viime vuonna sovittu kahdeksan eduskuntapuolueen ohjelma antaa erittäin hyvät eväät myöskin eussa viedä tätä tärkeää asiaa eteenpäin

arvoisa rouva puhemies on ilo huomata että ilmastonmuutoksen kysymykset ovat vahvasti esillä ja samoin on tärkeää että suomi tuo esiin luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät luonnon monimuotoisuus köyhtyy ennennäkemättömällä tahdilla ja siihen ipbes paneelin mukaan vaikuttavat monet ihmisen aiheuttamat toimet kuivuus ja vesistöongelmat lisääntyvät hakkuut ovat liiallisia tietyillä alueilla ja sen lisäksi kaivostoiminta ja louhinta köyhdyttävät luonnon monimuotoisuutta on erittäin tärkeää että panostamme vahvasti kiertotalouteen toiseksi haluaisin tuoda esiin osaamisen ja koulutuksen ja tutkimustoiminnan johon myöskin eun ulkopuolella on vahvasti satsattu näiden toivon ja uskon näkyvän vahvasti meidän eu painopistealueissa kiitoksia

arvoisa rouva puhemies lähellä olevat asiat pitää ratkaista lähellä toisaalta rajat ylittäviin ongelmiin tarvitaan rajat ylittäviä ratkaisuja yksi tällainen rajat ylittävä ongelma veroparatiisit laillinen ja laiton veronkierto se on syöpä joka syö hyvinvointivaltioiden pohjaa jopa eun sisällä nähdään verokilpailua kohti pohjaa veroparatiisien piirteitä eun pitää olla vahva toimija veroparatiisitaloutta vastaan ja suomen pitää olla tässä toiminnassa eturivissä arvoisa rouva puhemies ilmastonmuutos on eittämättä toinen erittäin suuri rajat ylittävä kysymys eun pitää olla ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä edelläkävijä jotta ilmaston lämpeneminen ei ylitä puoltatoista astetta tarvitaan siis eu mailta rohkeita toimia ja tässä suomen pitää olla vahva toimija rinteen hallitusohjelma ja tämä eun puheenjohtajuusohjelma antavat tähän hyvät mahdollisuudet

puhemies jokaisella puolueella on omat korostuksensa siinä minkälaista euta tavoitellaan ja se näkyy varmaan tämän päivän keskustelussakin tässä ohjelmassa kiinnitin huomiota muun muassa yhteen lauseeseen minäkin sain sen ohjelman vasta kello kahdentoista jälkeen ja se on seitsemäntoista sivuinen ohjelma niin että suokaa anteeksi jos me emme ole ehtineet tutustua ihan kaikkeen vielä joka tapauksessa siinä yhdessä lauseessa lukee että suomi vie puheenjohtajana eteenpäin yhteisen talletussuojan teknisiä keskusteluita teknisiä keskusteluita haluaisin tietää mitä tämä mahdollisesti tarkoittaa tiedämme että pankkisektorin riskien jakamisen ennakkoehtona täytyy olla riittävä riskien vähentäminen ja elinkelvottomien pankkien alasajamiset ja yhdistämiset olisi ensin hoidettava muuten on suuri riski että asiansa hyvin hoitaneet pohjoismaiset pankit joutuvat maksamaan asiansa huonosti hoitaneiden etelä euroopan pankkien alasajon myötä

arvoisa rouva puhemies kello käy ja kohta viisari heilahtaa ja suomi astuu eun puheenjohtajamaaksi poikkeuksellisen tärkeällä historiallisella hetkellä tilanteessa joka on eulle institutionaalinen taitekohta ja tarjoaa suomelle poikkeuksellisen mahdollisuuden johtajuuteen ja tilaisuuden tuoda meidän näkemyksiämme ja arvojamme tähän eurooppalaiseen keskusteluun kun me tähän keskusteluun käymme sekä täällä kotimaassa että eurooppalaisilla areenoilla niin me käymme siihen hyvin valmistautuneina me emme ole ravistaneet tätäkään ohjelmaa hyvät edustajat mistään hihasta vaan tätä on valmisteltu huolella kiitos edellisen pääministerin sipilän kaikkien puolueiden yhteistyössä edellisen eduskunnan aikana ja sen pohjalta laaditussa yhdeksän puolueen paperissa ovat kaikki ne asiat joista on poimittu ainekset tämän uuden pääministeri rinteen hallituksen eu puheenjohtajakauden ohjelmaan tämä on hyvä pohja jolle voimme rakentaa suomen vaikuttavuutta eun toiminnassa me aiomme olla euroopan unionin eturivissä ja sitä kautta toteuttaa sitä hallitusohjelman tahtotilaa että suomi on kokoaan suurempi maailmalla mitkä ovat ne painopisteet kysyitte edustaja orpo ne painopisteet on selkeästi kuvattu tämän ohjelman johdannossa me tulemme ensinnäkin korostamaan oikeusvaltioperiaatetta ja kiitän edustajia että olette useammat teistä tätä pitäneet esillä me tulemme korostamaan eun kilpailukykyä yhdessä sosiaalisen ulottuvuuden kanssa me tulemme ottamaan vahvasti kantaa eun ilmastopoliittiseen johtajuuteen ja me tulemme huolehtimaan kansalaisten kokonaisturvallisuudesta asia josta edustaja sipilä täällä puhui

konkreettisesti edistää tätä tavoitetta edustaja löfström ensinnäkin on olemassa eun perussopimuksessa kuvattu artikla seitsemän ja sen mukaisia menettelyitä me tulemme noudattamaan puolan kanssa ja mahdollisesti myös unkarin kanssa toiseksi me tulemme rahoituskehysten yhteyteen rakentamaan oikeusvaltiomekanismin ja kolmanneksi me tulemme kehittämään eun oikeusvaltiodialogia joka on vuosittainen positiivinen myönteisessä sävyssä käytävä keskustelu oikeusvaltioperiaatteesta sosiaalista ulottuvuutta tulemme myöskin korostamaan koska on hyvä sanoa kansalaisille että eu ei ole vain sisämarkkinaprojekti eussa ei ole kysymys vain talouden kilpailukyvystä vaan myös työpaikoista ja paremmasta sosiaalisesta turvallisuudesta ja ilmastopolitiikka olimme kaikki varmasti pettyneitä että päämiehet eivät vielä juhannuksen alla kyenneet sopimaan pitkän aikavälin ilmastostrategiasta hiilineutraalista eusta vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä mutta meidän aikana se tullaan toivottavasti tekemään lopuksi kansalaisten turvallisuus siitähän tässä on suomellekin kysymys sen vuoksi me euroopan unioniin liityimme eu on turvallisuusyhteisö ja sen on oltava sitä kokonaisvaltaisesti niin että kansalaiset kokevat sen arjessaan arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies eurooppa ei ole synonyymi eulle eurooppa on maanosa ja se koostuu kansakunnista useista kansakunnista eu on hallintojärjestelmä myös puheenjohtaja orpo voisi tämän sisäistää eu ei edusta enää valitettavasti eurooppaa vaan eu edustaa vain itseään se edustaa eliitin harvainvaltaa ja se edustaa korporatismia mitä me tarvitsemme me tarvitsemme enemmän itsenäisiä kansallisvaltioita me tarvitsemme näiden jäsenvaltioiden itsenäisyyttä suomen oma kansallisvaltio on paras tapa myös suomessa suojella suomalaista elämäntapaa turvallisuutta ja arvoja meidän on syytä puolustaa näitä suomalaisia kristillisiä arvoja näitä valistusajan muutoksessa syntyneitä länsimaisia arvoja kansainvälisyys on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa mutta

arvoisa rouva puhemies tässä näkyy suuri ero siinä miten suhtaudumme suomessa euroopan unioniin meidän pitää nähdä ja tunnustaa edustaja tavio että suomen suomen itsenäisyys jos ajatellaan turvallisuudenkin näkökulmasta on tuskin koskaan ollut niin vahvaa kuin tänä päivänä euroopan unionin jäsenenä euroopan unioni tuo meille turvaa se tuo meille vaurautta kasvua ja pohjaa tulevaisuuden menestykselle siksi meidän pitää tehdä töitä ja hallituksen pitää tehdä töitä jotta euroopan unioni menee eteenpäin tässä taitekohdassa pitää tehdä tiukasti töitä koska euroopan unioni on se taso edustaja tavio jolla pystytään yhdessä ratkomaan globaaleja ongelmia ilmastonmuutosta maahanmuuttoa afrikan kysymystä tai vaikkapa kannustaa euroopan unionia toimimaan ratkaisijana yhdysvaltojen ja iranin tulenarassa tilanteessa

vastauspuheenvuoro

haluan muistuttaa siitä että silloin aikanaan kun euroopan unionia lähdettiin rakentamaan sehän lähti hiili ja teräsyhteistyöstä kahden maailmansodan jälkeen ja tavoitteena on ollut niin kuin on toteutunut se että euroopassa on rauha ja vakaus tämä on ollut aivan keskeinen tavoite silloin tälle yhteistyölle haluttiin poistaa talouteen liittyviä riskitekijöitä joilla synnytetään sotia synnytetään epävakautta ja siinä euroopan unioni on onnistunut

ja siinä se on monessa suhteessa onnistunut äärettömän hyvin niin kuin täällä on tullut todettua kritiikkiäkin voi esittää joissakin asioissa ja suomen tarkoituksena ei ole rikkoa lisää vaan korjata niitä asioita jotka ovat rikki ja pitää yllä niitä jotka ovat ehjiä ja vievät asioita eteenpäin tätä ei saa unohtaa tässä keskustelussa kysymys kysymys ei ole siis siitä että joku on kaapannut suomalaisilta tai muilta euroopan unionin jäsenvaltioilta valtaa vaan se on tapahtunut ihan vapaaehtoisesti jäseneksi liittymällä ja antamalla tätä vallankäyttöä sinne yhteisissä asioissa

arvoisa rouva puhemies suomen eu puheenjohtajuus osuu todella merkittävään saumaan työn alla on eun budjetti ja eun tärkeiden virkojen nimitysruletti ja brexit uuden siirtolaiskriisin siirtolaiskriisin uhka on jatkuva myös muun muassa iranin kriisi lisää paineita sekä kauppasodan uhka on todellinen ilmastopoliittisen tavoitteen rinnalle olisi voitu kyllä nostaa esille muitakin asioita miten esimerkiksi aiotaan toimia jotta vuoden kaksituhattaviisitoista kaltainen pakolaisaalto ei toteudu uusiudu euroopassa sen enempää myöskään suomessa hallitus on omissa ohjelmissaan lähinnä sitoutunut lisäämään laillisia maahanmuuttoreittejä miten reagoida myös eu alueen voimakkaasti laskevaan syntyvyyteen tämäkin asia jää huomioimatta syntyvyyshän laskee niin kovaa vauhtia että nykykehityksellä esimerkiksi suomessa ei pian syntyisi parinkymmenen vuoden päästä lapsia juurikaan nämä asiat on tärkeää ottaa huomioon mikäli haluamme säilyttää kansallisen valtion

ilmastonmuutoksen ja sen rinnalla myöskin maahanmuuttoriskien kasvun elikkä meillähän on semmoinen tilanne että afrikassa jos väestöennusteet toteutuvat on kaksituhattaneljäkymmentä viiva kaksituhattaviisikymmentä luvulla yksi pilkku kaksikymmentäviisi miljardia ihmistä lisää ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ja näitten ihmisten elämäntilanne käyvät sietämättömiksi jos eivät mahdottomiksi se tarkoittaa sitä että jos ei mitään tehdä erilaisten asiantuntijaorganisaatioiden arvioitten mukaan satoja miljoonia ihmisiä saattaa lähteä liikkeelle sieltä sen takia ja nimenomaan sen takia afrikan unionin yhteistyö euroopan unionin kanssa on äärimmäisen tärkeä kokonaisuus

tämän afrikka kysymyksen nostaa esille

arvoisa puhemies on hyvin tärkeää että tämä parlamentarismin periaate säilyy eu päätöksenteossa suomen osalta ja sen takia on hyvä että tämä kaikkien puolueiden yhdessä tekemä paperi on ollut pohjana myöskin hallituksen ratkaisuille se on hyvä lähtökohta ja aivan kuten edustaja orpo täällä sanoi näitä isoja kysymyksiä

ja myös oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja ja takaamista ei pystytä ratkaisemaan kuin eurooppalaisella tasolla on on erittäin hyvä että hallitus on näissä asioissa kunnianhimoinen ja tähän linjaan on helppo yhtyä mutta toki on niin että eu puheenjohtajamaana meidän pitäisi saada eteenpäin myös niitä asioita jotka ovat nimenomaan suomen intressien mukaisia ja sen takia ihmettelen kyllä sitä

johon myöskin edustaja sipilä viittasi tätä lissabonin sopimuksen tulkintaa ja sitä miten tämä artikla neljäänkymmeneenkahteen piste seitsemään mielletään ja puolustusyhteistyön kehittämisen viemisestä vahvemmin eteenpäin

puhemies toisin kuin perussuomalaiset väittävät tässä ohjelmassa aika tasapainoisesti on haettu niitä politiikkatoimia joilla kansallisvaltiot osa on monikansallisia osa yhden kansan valtiota yhdessä toimien saavat enemmän aikaan ja paljon nopeammin ja tehokkaammin aikaan yksin ponnistelemalla ja tämä tämä on koko se eun ydin otetaan esimerkki ensimmäisestä suomen puheenjohtajakaudesta suomi oli rakentamassa vapauden turvallisuuden ja oikeuden alueen ohjelmaa niin sanottua tampereen ohjelmaa uudelle politiikkalohkolle eun yhteistyössä haettiin suuntaviivat sille tehtiin konkreettisia toimia pienempiä ja isompia joita sitten lähdettiin yhdessä toteuttamaan ja on pystytty paljon paremmin turvaamaan vaikkapa sisäistä turvallisuutta sen avulla nyt varmasti tässä turvallisuus ja puolustusyhteistyön osalla olisi aika tehdä vähän samantyyppinen ohjelma johonka koottaisiin niitä konkreettisia tehtäviä niin että ei puhuta liikaa metatasolla ja strategisella tasolla vaan lähdetään yhdessä tekemään ja parantamaan sitä eurooppalaisten yhteistä ja jokaisen omaa turvallisuutta

arvoisa rouva puhemies todellakin lähtökohtaisesti ohjelma on aivan hyvä ja sillä varmaan se puoli vuotta euta pystytään hyvinkin hyvinkin ohjaamaan mutta työlista on pitkä mikä suomellekin eteen tulee romaniankin jälkeen sieltä löytyy vahvasti eun järjestäytyminen eu vaalien jälkeen ja monivuotinen rahoituskehys ja toivottavasti brexit mikä tähän syksyyn kanssa osuu ei vie kaikkea aikaa meiltä meiltä että pääsemme niihin tavoitteisiin mitä nyt on asetettu hyvin moni asia linkkiytyy ilmastokysymykseen muun muassa kestävän rahoituksen taksonomia tulee sieltä esille ja yhtä lailla meidän ilmasto ja metsäpolitiikka pieni huolenaihe itselläni on on kuinka me sitten oman maamme etuja etuja tai omia näkökulmia voimme viedä sinne mukaan muun muassa maataloustukien osuuden tässä rahoituksessa maaseudun rahoituksen mutta yhtä yhtä kaikki suomen suomen omat tavoitteet eli pitää olla sensitiivinen puheenjohtajana mutta kuitenkin pitää omista eduista

arvoisa puhemies eun kehittämisestä on tärkeää käydä keskustelua suomelle on perinteisesti ollut tärkeää pitää kiinni yksimielisyysperiaatteen toteutumisesta eun päätöksenteossa päätöksenteossa erityisesti veropolitiikan saralla nyt hallitus on kuitenkin linjannut muun muassa jatkokirjeessä että suomi suhtautuu myönteisesti komission pyrkimykseen selvittää energiaverotuksen ongelmakohtia sekä ratkaisuja liikenteen polttoaineverotuksen osalta ja on valmis pohtimaan määräenemmistöpäätöksenteon laajentamista

puhemies ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien puolustaminen sekä erityisesti sukupuolten välisen tasa arvon edistäminen on tietenkin osa sitä arvopohjaa jonka perusteella eu on on luotu ja joka näkyy meidän ohjelmassa nyt pride viikolla onkin hyvä nostaa esiin sukupuolten moninaisuus yhtenä tasa arvon edistämisen osana naisten ja miesten tasa arvon edistämisen lisäksi ääriliikkeiden aktiivisuus eussa on nostanut esteitä tasa arvon edistämiseksi muun muassa ei ole pystytty hyväksymään istanbulin sopimusta joka on ohjelma nimenomaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn toteuttamiseksi kuitenkin naisiin kohdistuva väkivalta on yksi sisäisen turvallisuuden ja naisten aseman vakava haaste ja ihmisoikeusongelma olisiko aika pohtia nyt politiikan toimenpiteitä millä tavalla tätä työtä voisi jatkaa tässä ilmapiirissä esimerkiksi tekemällä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista direktiiviä tai sitten vahvistamalla ihmiskauppadirektiiviä nimenomaan seksuaalisen

äskeiseen keskusteluun on pakko muistuttaa siitä kuka tai ketkä hyväksyivät kreikka kolmostukipaketin tai ketkä hyväksyivät suomen osallistumisen eun sotateollisen kompleksin rakentamiseen kaikissa vaiheissa kyllä se on perussuomalaisten ryhmä ollut ja täysin kritiikittä mutta mitä tähän eu puheenjohtajakauden ohjelmaan tulee niin siinä on paljon hyvää vahvat painotukset ihmisoikeuskysymyksissä ja oikeusvaltioperiaatteissa sekä ilmastostrategiassa ja tavoitteissa ja myös arktinen alue nostetaan aivan oikein esille

arvoisa puhemies haluaisin kiittää pääministeriä siitä arvokkaasta puheenvuorosta jonka hän käytti tässä keskustelussa muistuttaen meitä siitä miten tämän rikkinäisen maanosan keskellä syntyi historiallinen rauhanprojekti ja arvoyhteisö se on hyvä tässä hetkessä myös muistaa

kuten suuren valiokunnan puheenjohtaja satu hassi tässä hyvin totesi että eu tekee aikaisempaa kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ja tiukentaa niitä omia päästötavoitteitaan ja tämä pitää saada aikaan suomen puheenjohtajakaudella täällä opposition suunnasta kritisoitiin tätä ilmastopoliittista painotusta sen järkevyyden tai selkärankaisuuden kautta mutta nimenomaan arktisena maana alueella jolla ilmasto lämpenee kaksi kertaa nopeammin kuin muualla ilmastopolitiikan

arvoisa rouva puhemies ihmettelen sitä miten vaatimattomaksi ohjelmassa jää maatalous vaikka sen osuus on kolmannes eun budjetista pääministeri rinne ei maininnut sitä lainkaan ja maatalousministeri ei jäänyt edes tänne paikalle suomen puheenjohtajakaudella neuvotellaan rahoituskehyksestä jossa maataloustukia ollaan leikkaamassa jopa neljäsataakaksikymmentä miljoonaa euroa seitsemän vuoden aikana mikä vastaa noin yhden vuoden suomen koko maataloustuotantoa pyydänkin pääministeriä kertomaan miten suomalaista ruokaa ja elintarviketuotantoa ja ja sen huoltovarmuutta aiotaan puolustaa nyt puheenjohtajakaudella eikö juuri tämä kysymys pitäisi nostaa kärkitavoitteeksi
arvoisa puhemies juurikin tämä biotalous puhuttaessa ilmastonmuutoksesta niin maatalouden suhteen kuin metsätalouden suhteen on niitä meidän vahvuuksiamme joita meidän pitää tällä eu puheenjohtajuuskaudella hyödyntää koska meillä on sitä osaamista niin meidän pitäisi tuoda sitä konkretiaa myöskin tähän meidän puheenjohtajuuskauteemme ja toivoisin että sitä konkretiaa tuotaisiin jopa meidän kokousedustajillemme viemällä heitä metsiin viemällä heitä heitä maatiloille katsomaan kuinka hiilineutraali maatalous toimii ja niin edelleen tämän olennainen osa on luonnollisesti se että meillä on maatalouspolitiikka kunnossa ja että me hyödynnämme tämän eu puheenjohtajuuskauden otamme sen johtajuuden myös tässä kun puhutaan rahoituskehyksestä puhutaan maataloustukiratkaisuista tämä on minusta äärimmäisen tärkeä asia ja toisekseen meillä on myös kiertotaloudessa hyvin vahvaa osaamista tässä maassa ja ja tämän tämän edelläkävijyyden suhteen meidän pitää hyödyntää myöskin tämä eu puheenjohtajuuskautemme kysyisinkin pääministeriltä kuinka tätä konkretiaa aiotaan tuoda meidän puheenjohtajuuskaudellamme esiin

arvoisa puhemies perinteisesti olemme tässä salissa laajalla pohjalla rakentaneet yhtenäistä eurooppaa eurooppaa suomen kaupan ja turvallisuuden hyväksi nyt tämän päivän puheiden perusteilla täällä yksi ryhmä laidassa kyseenalaistaa että eu edes edustaisi eurooppaa ja että siitä olisi hyötyä yhtenäisyyttä lisäävänä tekijänä fakta on kuitenkin se että eristäytyvä suomi jää yksin ja näivettyy sellainen suomi oli vaaran vuosina toivottavasti niitä ei enää koskaan tule siksi on tärkeää keskustella myös tässä salissa yhdessä luoda linjaa ja vaalia myös sitä tapaa että suomessa haetaan eu yhtenäisesti kantoja eduskunnalta suuren valiokunnan kautta tähän tuli nyt ehkä särö kun levisi epäilys että pääministeri ylitti valtuutensa tai ainakin siirtyi sooloiluun kerrottuaan omaksi suosikikseen komission puheenjohtajavalinnassa sosialistiryhmän frans timmermansin kertomatta tästä suurelle valiokunnalle mitään

arvoisa rouva puhemies suomi on tehnyt paljon köyhyyden poistamiseksi laajasti euroopassa olemme toteuttaneet agenda kaksituhattakolmekymmentä ohjelmaa muun muassa nostamalla suomessa takuueläkettä moneen otteeseen onko tietoa siitä miten muualla euroopassa tätä köyhyyden poistamista on noudatettu ottaisin kantaa tähän väkivaltaan erityisesti naisiin kohdistuvaan minkä edustaja biaudet nostitte esille suomi voisi olla edelläkävijä tyttöjen silpomisen kieltämisessä maailmanlaajuisesti ottamalla tämän asian esille esimerkiksi puheenjohtajakaudella meillähän on juuri tullut eduskuntaan kansalaisaloite joka käsitellään miten näette että eurooppa ja afrikan unioni voisivat tehdä keskenään yhteistyötä tässä asiassa mielestäni tämä on sellainen asia mikä pitäisi nostaa teemana ykköseksi ja mitä pitäisi pitää myös keskusteluissa yllä voisiko suomi puheenjohtajamaana

nyt annan vastauspuheenvuorot ministereille rinne tuppurainen ja ohisalo pääministeri rinne kolme minuuttia olkaa hyvä
arvoisa puhemies edustaja immonen erittäin arvokas ja tärkeä kysymys liittyen tähän päätöksentekojärjestelmään eussa ylipäätään lähtökohtahan suomella on ollut se että pienenä maana meidän kannattaa kannattaa yksimielisiä päätöksiä mahdollisimman pitkälle mutta sitten on tiettyjä osakokonaisuuksia joissa asioissa pitää vain päästä eteenpäin ja se edellyttää ehkä sitä että mietitään määräenemmistösääntöjen käyttöön ottamista ulkopolitiikassa on ollut aika pitkällä tämmöinen ajattelutapa että siellä on osa alueita joissa voitaisiin edetä tähän suuntaan no nyt

että energiaverotuksen suhteen näihin asioihin suhtaudutaan lähtökohtaisesti positiivisesti niitä pitää käydä läpi keskustella hakea ratkaisuja takaan teille edustaja immonen että selonteon joka tullaan antamaan eduskunnalle eurooppa politiikasta tämän eu puheenjohtajuuskauden jälkeen yhteydessä te pääsette täällä keskustelemaan tästä asiasta näitten enemmistö ja yksimielisyyssääntöjenkin roolista tulevaisuudessa sitten haluan todeta edustaja mykkäselle että hallituksen pääministeri on se henkilö joka neuvottelee näistä eu instituutioiden keskeisistä paikoista minun tehtäväni on hakea sieltä suomelle parasta ratkaisua ja kun puhutaan komission puheenjohtajasta kysymys on henkilöstä jonka tehtävä on sitä komissiota johtaa tavalla joka ottaa myöskin suomen näkökulmat huomioon tässä kokonaisuudessa niin että suomen suomen komissaariehdokkaalle tulee mahdollisimman vahva salkku mahdollisimman kova salkku ja että suomalaisista erinomaisista kandidaateista ekpn johtoon voisi tulla jompikumpi valituksi tässä prosessissa nämä ovat niitä tehtäviä joita minulla pääministerinä on eteenpäin viedä ja tässä kokonaisuudessa käytän sitä pääministerin valtaa joka tähän liittyy neuvotteluprosessin yhteydessä tavalla joka mahdollistaa näitten tavoitteitten toteuttamisen en pysty sanomaan tällä hetkellä kuka tulee komission puheenjohtajaksi se on se ratkaiseva linkki josta lähtee koko tämä paletti aukeamaan

arvoisa rouva puhemies kiitän näistä erinomaisista puheenvuoroista joista monessa kysyttiin miten suomen edut toteutuvat tässä kokonaisuudessa tässä on ehkä hyvä selventää se että kun suomi toimii eun puheenjohtajamaana niin me emme voi siellä ensimmäisenä kuuluttaa meidän omia intressejämme ja mennä suomen etu edellä vaan neuvoston puheenjohtajana suomi edustaa koko eun etua ja yhteistä eurooppalaista lisäarvoa tämä on hyvä pitää mielessä kun me näitä keskusteluja käymme ja suomen etuja liittyen esimerkiksi maatalouden turvaamiseen monivuotisessa on viety tässä jo kuluneen vuoden aikana viime kevään aikana mutta kun me sen puheenjohtajan nuijan saamme niin täytyy katsoa yhteistä eurooppalaista etua toki on näin että kun täällä tänään eduskunnassa käsittelemme tätä kansallista puheenjohtajakauden ohjelmaa niin meillä on ainutlaatuinen tilaisuus nostaa esille sellaisia asioita jotka eivät muuten eun agendalle nousisi poimin sieltä muun muassa sen että suomi luontevasti voi ottaa esille esimerkiksi eun pohjoisen ulottuvuuden arktisen yhteistyön se sopii meille ja ellemme me sitä tee niin tuskin kukaan muu jäsenmaa sitä vastaavalla volyymilla ottaa esille sen takia on erittäin hyvä että tässä ohjelmassa tämä arktinen ulottuvuus on mutta puhemies siinä käy sitten niin että tulee myös asioita jotka tulevat ohi meidän oman kansallisen ohjelmamme ja listaan niitä lyhyesti kolme ensinnäkin tämä rahoituskehysasia

pääministeri rinne osallistui neuvoston kokoukseen juhannuksena jolloin päätettiin että päämiehet lokakuussa käyvät näkemysten vaihdon ja suomen johdolla tähän näkemysten vaihtoon tullaan tuomaan pohja jossa tulee kaikesta päätellen olemaan mukana luvut ensimmäistä kertaa se on tarkka paikka koska nämä luvut koskevat muun muassa sitä paljonko ohjataan rahaa aluepolitiikkaan paljonko eun yhteiseen puolustusrahastoon ja paljonko maatalouteen ja niin edelleen tämän harjoituksen me olemme valmiita tekemään puhemies toiseksi meille tulee varmasti tämä brexit kysymys

vauhtia menossa kohti sopimuksetonta sopimuksetonta brexitiä ja sen seuraukset ovat totta kai tuhoisia ennen kaikkea isolle britannialle itselleen tälle me emme juurikaan mitään voi vaan pallo on siellä ison britannian päädyssä ja me odotamme että he saisivat oman pesänsä selvitettyä uuden pääministerin valittua ja valittua sen linjansa kuinka he kohti tätä brexitiä menevät

arvoisa rouva puhemies edustaja orpolle näin alkuun siitä mihin aiomme nyt sitten turvallisuus todella nousee yhtenä keskeisimpänä kokonaisuutena tässä ohjelmassa ja ylipäätään se että suomi on esimerkkimaa turvallisuuden edistämisessä me haluamme viedä tätä viestiä laajalti euroopassa eteenpäin ja ylipäätään siitä näkökulmasta että on kyse kokonaisturvallisuudesta kokonaisturvallisuus on sitä että sisäinen ja ulkoinen turvallisuus käyvät käsikkäin ihan kaikissa kysymyksissä yhtäältä kyse on siitä että ilmastonmuutos ja eriarvoisuuden torjunta nähdään myös turvallisuuskysymyksinä ja niin tässä ohjelmassa myös myös tehdään se että turvallisuus on kokonaisvaltaista käsittää myös sen että esimerkiksi rikollisuus jota torjutaan myös eurooppalaisella yhteistyöllä ei synny tyhjiössä se syntyy vaikeissa olosuhteissa ennen kaikkea ja siinä jos missä tämä eriarvoisuuden torjunnan näkökulma on erittäin tärkeää lisäksi edustaja taviolle ja niikolle jos ajatellaan turvallisuutta näinkin laajasti kuin tässäkin ohjelmassa se linjataan ja eurooppalaisittain nähdään niin suomi on kyllä varsin yksin jos suomen pitäisi hoitaa kyber ja hybridiuhkien torjunta yksin euroopan unioni antaa tälle valtavan hyvän selkänojan ja yhteistyö on tässä aivan keskeistä kun ajatellaan muuttunutta turvallisuusympäristöä viime vuosikymmeninä niin meitä haastavat todella aivan uudenlaiset uhat joihin ei yksikään jäsenvaltio yksin kykene vastaamaan nostaisin lisäksi vielä sivulta viidentoista mikä tähän kokonaisvaltaiseen maahanmuuttokysymykseen on on täällä ohjelmassa nostettu eli ihmisoikeusperustainen turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikka pohjautuu kansainvälisiin sopimuksiin tästä pidetään kiinni viranomaisyhteistyöhön tehokkaaseen ulkorajavalvontaan ja asianmukaisiin nopeisiin ja oikeusturvan kannalta laadukkaisiin turvapaikkaprosesseihin

arvoisa rouva puhemies suomessa ja tuolla kotialueillamme kansan silmissä huoleksi sudet ministeri leppä kertoi taannoin puhetilaisuudessaan että ongelmana on eusta määrätty suomen suurpetopolitiikka joka jarruttaa meidän omaa kansallista päätöksentekoamme elikkä olemme allekirjoittaneet jonkun artiklan joka on antanut kansallisen päätöksenteon suurpetojen tai susien rajoittamisesta euroopan unionille arvoisat ministerit olisiko nyt suomen eu puheenjohtajuuskaudella syytä hakea tähän muutos

puhemies parlamentaarinen työryhmä valmisteli syksyllä kaksituhattakahdeksantoista raportin puheenjohtajuuskauden teemoista raportissa korostuivat kansalaisten rooli ilmastopolitiikka sekä euroopan turvallisuus ja ulkosuhteet hallitusohjelman seitsemännen liitteen mukaiset puheenjohtajuuskauden prioriteetit kuitenkin unohtivat kokonaan turvallisuuden ja ulkosuhteet hallitus siis unohti nämä mutta on hyvä että turvallisuus ja ulkosuhteet ovat nyt jälleen keskusteluissa ne ovat nimittäin erittäin jos katsotaan tilannetta yhdysvaltain ja iranin välillä tai vaikkapa tarvetta terrorismin torjuntaan toivonkin että hallitus miettisi konkreettisesti keinoja voisiko suomi puheenjohtajuuskaudellaan ottaa roolia yhdysvaltojen ja iranin tulenaran tilanteen ratkaisemisessa tai vaikkapa korostaa eun roolia terrorismin torjunnassa
vastauspuheenvuoro ministeri haavisto kolme minuuttia
arvoisa puhemies kiitos edustaja vikmanille nostitte yhden dimension euroopan unionin toiminnasta esille eli eun ulkosuhdetoimijana ja myöskin kansainvälisen turvallisuuden lisääjänä jos erityisesti nyt iranin kriisin syventyessä katsoo missä eulla on mahdollisuus toimia ja missä eulla on sananvaltaa niin se on ollut tämä ydinsopimus iranin kanssa jota jota eu on pyrkinyt puolustamaan ja ja edistämään edelleen eulla on hyvin suuri rooli sellaisena toimijana joka voi tässä hyvin vaikeassa tilanteessa iranin ja yhdysvaltojen välissä toimia täällä on myös erityisesti mainittu afrikan rooli ja sekin on eun ulkosuhteiden kannalta tärkeä afrikkaa pitää katsoa laajemmin kuin vain kehitysyhteistyön vastaanottajana nimenomaan tämmöisenä poliittisena toimijana juuri ilmastonmuutoksen torjumisessa ja tämäntyyppisissä toimia samalla tasolla afrikan unionin kanssa mutta siellä on myöskin terrorismin torjuntaa pakolaisuuskysymyksiin vaikuttamista ja ja kaikkea tätä mitä voimme afrikan unionin kanssa tänä päivänä tehdä yhdessä euroopan unionista turvallisuustoimijana on jo tuotu esiin monia asioita mutta euroopan unionilla on hyvin suuri rooli myöskin kansainvälisen turvallisuuden lisääjänä on tärkeää muistaa että on joitakin alueita missä erityisesti euroopan unioni pystyy vaikuttamaan täällä on viitattu euroopan unionin laajenemiseen länsi balkan kysymykseen euroopan unionilta odotetaan aloitteellisuutta balkan asiassa euroopan unionilla on aivan merkittävä rooli afrikan sarvessa ja pohjois afrikassa eli on monia alueita joissa voimme olla nykyistä aktiivisempia myöskin ulkosuhteissa ja myös suomen tavoite on se että euroopan unioni vahvistuu myös ulko ja turvallisuuspolitiikan

arvoisa puhemies toisin kuin täällä salin tietyllä laidalla äsken tuotiin esiin euroopan euroopan unionia tarvitaan enemmän kuin koskaan historia sinänsä sen osoittaa mutta myös tulevaisuuden kehityspiirteet turvallisuuspolitiikka ja kansainväliset suhteet mutta myös taloudellinen kehitys vapaakaupan edistäminen tai teknologinen kehitys edellyttävät sitä että suomella on työkalu euroopan unioni joka edistää suomalaisten asiaa piste se on äärimmäisen tärkeää ja siitä ei päästä muualle mutta nyt kun erityisesti etelä euroopan maat katsovat uutta eu puheenjohtajamaata niin pääministeri rinne ja valtiovarainministeri lintilä hallituksen sisällä on myös erilaisia äänenpainoja niin sanotusta talouskurista voivatko eurooppalaiset maat meidän kanssakumppanimaat olla luottavaisin mielin sen suhteen että suomi edelleen noudattaa tiettyä talouskuria ja vastuullisen taloudenhoidon vaatimuksia myös italian suuntaan

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää hallitusta hyvästä eu puheenjohtajakauden ohjelmasta haluan nostaa erityisesti kaksi asiaa joista toinen on euroopan laajuisten työehtojen ajaminen se on erittäin koko euroopalle toinen asia on kyllä ilmastonmuutoksen vastaisten toimien kehittäminen myöskin euroopan unionin alueelle olen hieman hämmentynyt kyllä tästä keskustelusta täällä salissa ja erityisesti perussuomalaisten eduskuntaryhmän kannanotoista kun olen ymmärtänyt että olemme kaikki kiinnostuneita täällä suomen edusta ja suomen kilpailukyvystä näen että tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä kansainväliset foorumit ja erityisesti euroopan unionin yhteiset toimet ovat aivan olennaisessa osassa haluaisinkin kysyä nyt perussuomalaisten eduskuntaryhmältä kun olette itse omassa ympäristöpoliittisessa linjanneet että suurimmat saastuttajat on saatava mukaan talkoisiin tuetteko hallitusta tässä työssä ja tämän eu puheenjohtajakauden

arvoisa rouva puhemies eilen hallitus toi meille lisäbudjetin jossa se palkkaa avustajia enemmän kuin meitä kansanedustajia on täällä oppositiossa ja tänään te puolestaan vaikeutatte opposition mahdollisuuksia tehdä parlamentarismiin kuuluvaa tärkeää työtä tuomalla tämän eu puheenjohtajuuskauden ohjelman tosiaankin kaksi tuntia ennen sen käsittelyä sosiaalidemokraattien edustaja guzenina toivoi että olisi isänmaallista hoitaa eu puheenjohtajakausi yhtenäisenä mutta kysyn teiltä kuuntelitteko puolueenne puheenjohtaja ja tämän maan pääministeri rinne avasi tämän esittelyn kun hän hän alkoi pitämään populismia pahana asiana haluan muistuttaa että teidän puolueenne sai vain seitsemäntuhatta ääntä enemmän viime eduskuntavaaleissa ja saman kokoisesta puolueesta te käytännössä

arvoisa puheenjohtaja eihän tuossa puheenvuorossa perussuomalaisiin viitattu vaan puhuttiin populismista voi sitten itse pohtia miksi miksi tämä mielleyhtymä tuli edustaja tynkkyselle mieleen on hienoa kuulla että tässä salissa ollaan laajasti valistusarvojen kannalla nämä arvothan ovat ajankohtaisia kuten edustaja tavio ja yhtä lailla edustaja biaudet nostivat hyvin esiin sillä eu on osa vuosikausia vuosisatoja jatkunutta jatkumoa jossa ihmisoikeuksia oikeusvaltiota ja demokratiaa puolustetaan ja nämä asiat ovat nyt hienosti mukana tässä suomen eu puheenjohtajakauden ohjelmassa tahdonkin painottaa että näihin asioihin puuttuminen on todellakin kiireellistä aivan yhtä lailla kiireellistä kuin ilmastotoimetkin nämä valistusajan periaatteet oikeusvaltiosta ihmisoikeuksista ja erityisesti heikompien naisten tyttöjen vähemmistöjen suojaamisesta ovat todella uhattuina esimerkiksi puolassa ja ja unkarissa

puhemies suomen puheenjohtajuuskausi tosiaan alkaa ensi viikolla ja jäin tuossa miettimään ministeri tuppuraisen toteamusta että vaikka olemme puheenjohtajamaa niin me emme aja omia asioitamme vaan eun asioita tavallaan se on näin mutta toisaalta ei ole näin koska jos mietin taaksepäin vaikkapa tätä romanian päättyvää puheenjohtajuuskautta niin kyllä he esimerkiksi koheesiopolitiikassa ovat hyvin selkeästi omia intressejään halunneet ajaa ja bulgaria vuosi sitten eun laajentumista länsi balkanin alueelle kyllä on mahdollista puheenjohtajuuskaudella viedä niitä omiakin asioita itselle tärkeitä asioita eteenpäin kysyisinkin nyt voisiko suomen kantava voima tai arvo olla jämäkkyys puhuitte tuossa äsken siitä että oikeusvaltioperiaate on tärkeää ja vallan kolmijaon eurooppalaisten arvojen kunnioittaminen tämä on meille kaikille tärkeää mutta mutta millä tavalla niitä saadaan käytännössä toteutettua voitaisiinko esimerkiksi ajatella että suomi veisi aktiivisesti eteenpäin rahoituksen sitomista näiden arvojen arvojen noudattamiseen aivan käytännön

arvoisa puhemies kiitos pääministerille ensinnäkin hyvästä ja kattavasta suomen eu puheenjohtajakauden ohjelmasta äkkilukemalla se kieltämättä tuli hivenen myöhään sieltä löytyi hyvin keskeisiä asioita kuten ilmastonmuutoksen torjunta sekä kansalaisten turvallisuudentunteen lisääminen erään mielestäni tärkeän teeman toivoisin silti saavan enemmän painoarvoa eu on hyvin voimakkaasti keskittynyt markkinavapauden puolustamiseen mikä on johtanut osaltaan epäterveeseen palkkakilpailuun ja työntekijöiden neuvotteluaseman heikentymiseen suomen tuleekin mielestäni puheenjohtajakaudellaan edistää voimakkaasti eun sosiaalisten oikeuksien periaatteita tämä tarkoittaa työntekijöiden oikeuksien parantamista ja suojelun turvaavaa lainsäädäntöä ja myös sitä koskevia sitovia eu tason minimistandardeja erityistä huolta meidän tulee kantaa eun sisällä liikkuvista ja lähetetyistä työntekijöistä jotta heihin kohdistuvat väärinkäytökset voidaan torjua tämä on ihmisoikeuskysymys koko eun alueella mutta tärkeä kysymys myös meille

rouva puhemies suomen puheenjohtajuuskausi eussa sattuu kovin vauhdikkaaseen ja ristiriitaiseenkin aikaan brexitistä olemme kuulleet tällä kaudella nyt alkaneella vaalikaudella jo paljon ja yhtä paljon viime vaalikaudella todella valtavan suuri ja vaikea asia euroopalle kuten eurooppaministeri tuppurainen hyvin kuvasi puheenvuorossaan talouden tilanne suomessa on parantanut viime vaalikaudella tehtyjen viisaiden taloudellisten päätösten takia sipilän hallitusta on siitä kiittäminen totta kai mutta asia joka nostaa huolta mieleeni on se että euroopan unionin alueella joidenkin maiden talous on aika huonossa kunnossa edustaja häkkänen puheenvuorossaan nosti esille italian voin sanoa että tämä on äärimmäisen huolestuttava asia tässä on kuitenkin syytä muistaa euroopan unionin perussopimukset ja niistä tulevat säännöt että no bail out sääntö on voimassa edelleen hieman ihmettelin kun perussuomalaisten puolelta ei tätä kovin paljon ole aikanaan vielä korostettu kysyisin pääministeriltä miten

eteenpäin toivon mukaan tässä meidän

on erittäin hieno asia että hallitus on nostanut sen keskeiseksi teemaksi puheenjohtajakaudella siinä nimenomaan yksi keino on se että sidotaan yhteen eu varojen vastaanottaminen siihen että noudatetaan tätä oikeusvaltioperiaatetta se että näin tässä puheenjohtajuusohjelmassa itse asiassa todetaan että suomi tätä tavoittelee on erinomainen asia se on nimenomaan jämäkkä linjaus koska tämä on nyt esillä heti seuraavassa neuvostossa silloin käydään läpi tämä puolan tilanne

jossa uusi laki tuomareiden eläkeiästä ei tähän sovi tähän pitää pyrkiä ja tähän täysi tuki uskon että koko sali antaa tähän tuen arvoisa puhemies toinen asia joka on tärkeä on tämä sosiaalinen eurooppa jos työntekijöitä lähetetään eri maihin niin siellä maksetaan samaa palkkaa eikä voi esimerkiksi puolasta lähettää tänne puolalaisilla palkoilla tätä vastaanhan puheenjohtaja halla aho äänesti euroopan parlamentissa nyt olisi hyvä

minusta edustaja tavio puhui erittäin loistavasti ja tarkoitti puheenvuorossaan sitä että euroopan unioni on ja poliittinen liitto joka muodostuu jäsenvaltioista se on mekanismi jonka avulla voidaan toteuttaa kansainvälisyyttä tai vaikkapa torjua veronkiertoa hyviä asioita mutta se se ei tarkoita sitä että se on itsenäinen toimija jolla nyt näyttää olevan jotkut kasvaneet omat arvot joista minä en nyt enää tiedä mitä ne oikeastaan ovat eikö ne pitäisi määritellä näen juristina että kun jotain jotain sanktioidaan niin silloin täytyy olla todella tarkkaan määritelty se mikä mikä se on on hyviä länsimaisia arvoja kristillisiä arvoja mutta nyt pelkään että siellä on komissiossa syntymässä jonkin tyyppinen poliittinen päätöksenteko siitä mistä on sopivaa puhua nyt huomaan että täälläkin kun me otamme kriittisesti kantaa epäkohtiin niin me olemme siellä toisella laidalla olemmeko me nyt pikkuhiljaa väärällä puolella tätä tätä arvomaailmaa joka nyt on noussut niin

minuutti arvoisa puhemies haluaisin muutaman sanan kommentoida tähän keskusteluun liittyen ja oikeusvaltioperiaatteeseen aivan niin kuin edustaja lindtman totesi hallitus lähtee siitä että oikeusvaltioperiaate on se jonka varaan koko eurooppalainen yhteisö rakentuu sehän tarkoittaa sitä että meillä on lainsäädäntövalta tuomiovalta ja toimeenpanovalta eriytettynä ja tuomioistuimet ovat riippumattomia ja takaavat sananvapauden toteutumista sen lainsäädännön mukaan jonka lainsäätäjä on säätänyt ja niin edelleen näissä asioissa meillä on valitettavasti euroopassa ongelmia sekä unkarissa että puolassa molemmissa maissa on vahvasti

no myös romaniassa sen takia on äärimmäisen tärkeätä että

jolla ylläpidetään yhteisöllisyyttä euroopassa voidaan vahvistaa tulevaisuudessa ja suomi tulee puheenjohtajakautenaan tekemään näitten asioitten eteen kaiken sen minkä puheenjohtaja pystyy tässä on kysymys myöskin siitä mihin suomalaisten maksamat euroopan liittyvät rahat menevät menevätkö ne semmoisille valtioille jotka eivät noudata eurooppalaista demokraattista perinnettä ja eivät noudata oikeusvaltioperiaatteita sinne ei pidä suomalaisten rahoja

rouva puhemies tässä täytyy todeta että se iso iso ero perussuomalaisten ja esimerkiksi meidän välillä on se että te lähtökohtaisesti haluatte heikompaa euroopan unionia ja osa teistä haluaa suomen eroavan euroopan unionista ja eurosta ja se vahingoittaa suomea se ei ole järkevää politiikkaa suomi tarvitsee vahvan euroopan unionin puhemies haluaisin palata lyhyesti tähän euroopan yhteiseen puolustukseen on erittäin hyvä että ohjelmassa erikseen mainitaan eun ja yhdysvaltojen väliset suhteet sekä nato eu yhteistyö mutta huomiota keskinäisen avunannon lausekkeeseen ja sen sisältöön jopa tasavallan presidentti on kiinnittänyt huomiota siihen että tuo lauseke on vailla sisältöä ja jos joskus niin nyt puheenjohtajakaudellamme suomen pitäisi pyrkiä saamaan tälle avunantolausekkeelle sisältöä

tästä keskustelusta käy hyvin ilmi että koska perussuomalaiset on eduskunnan ainoa eu kriittinen ja kansallismielinen puolue niin kun te muut koko ajan sanotte että tahdotte ajaa tässä ja tässä asiassa eun etua niin perussuomalaiset tahtovat ajaa ensin suomen kansallista etua se on ihan selkeä selkeä kysymys ja tässä edustaja kauma muun muassa nosti kyllä hyvin esiin sen että suomi voisi ajaa kyllä enemmän omaa etuaan että ei ajettaisi vain hyvin epämääräistä eun yhtenäisetua perussuomalaisten tehtävä oikeastaan näyttää täällä olevan tuoda esiin ne ongelmat koska muut eivät niitä tuo suomi on maksanut lähes koko jäsenyytensä ajan eulle enemmän jäsenmaksua kuin on saanut silti täällä on ajettu kotimaista maataloustuotantoa alas täällä ollaan eussa käytännössä ajettu teollisuutta keski eurooppaan suomessa on muuten eu länsimaista kolmanneksi vanhin autokanta kuten tiedätte ja eun yhteinen turvapaikkapolitiikkahan on riskeerannut meidän turvallisuutemme ja tehnyt meistä tällaisen massamaahanmuuton meistä tällaisen massamaahanmuuton kohdemaan nämä ovat kaikki suuria ongelmia joista täällä tulisi puhua ja nämä ovat ongelmia joita tietenkin ajetaan siellä kansainvälisessä yhteistyössä

puhemies edustajat kautto heinäluoma ja lindtman nostivat aiheellisesti keskusteluun euroopan sosiaaliset oikeudet sekä työlainsäädännön huomautan tässä että puheenjohtajakauden ohjelmassamme on nostettu tasaveroisina kaksi euroopan menestyksen kannalta tärkeää yhtäaikaista tavoitetta eli puhumme samaan aikaan kilpailukykyisistä sisämarkkinoista mutta myöskin sosiaalisesta eheydestä ja työntekijöiden suojasta täällä jaksossa kolme piste yksi on kerrottu että että suomen puheenjohtajuuskaudella kiinnitetään huomiota sosiaalisten oikeuksien toteutumiseen tulee varmistaa modernien työ ja sosiaalistandardien toteutuminen koko unionin alueella sekä arvioidaan tarvetta päivittää työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvajärjestelmää kohtaamaan työn uudet muodot siis alustatalous ja monet muut digitaalisen maailmantalouden uudet

arvoisa rouva puhemies tässä ohjelmassa sanotaan seuraavasti eun kehitysrahoituksen maantieteellinen fokus on afrikassa se on hyvä kirjaus afrikka on euroopalle voisi sanoa lähes kohtalonkysymys siinä kiteytyvät ilmastonmuutos ilmastonmuutokseen liittyvät muutokset esimerkiksi ruuantuotannossa voimakas väestönkasvu afrikassa ja näihin syihin liittyvä maahanmuuttopaine joka vääjäämättä kohdistuu eurooppaan afrikassa on maita jotka ovat olleet hyvinkin edistyksellisiä naisten koulutuksessa tyttöjen koulutuksessa ja ylipäätään koulutuksessa ja myös perhesuunnittelussa mutta afrikassa on myös maita joissa suhtaudutaan äärimmäisen halveksien näihin tavoitteisiin ja suorastaan kannustetaan tolkuttomaan väestönkasvuun kysyn kehitysyhteistyöstä vastaavalta vastaavalta ministeri skinnarilta miten te näette tällaisen vastikkeellisuuden jos apua annetaan niin miten

arvoisa puhemies olisin ehkä itsekin toivonut että tämä ohjelma olisi tullut hiukan aikaisemmin koska täällä on hyviä kirjauksia muun muassa maataloudesta tai turvallisuus ja puolustusyhteistyöstä perehtyä näitä asioita on paljon me voimme keskittyä ilmastonmuutokseen tai talouteen tai turvallisuuteen ja asettaa niihin liittyen tavoitteita kauppasopimuksista tai sisämarkkinoiden toimivuudesta mutta se mihin me keskitymme ja millaisia tavoitteita asetamme on ennen kaikkea täysin yhdentekevää mikäli unionin jäsenmaat eivät ole sitoutuneet niihin mielestäni tämä on suomen tärkein tehtävä seuraavalla puolivuotiskaudella palauttaa se uskottavuus ja myöskin se yhtenäisyys ja edistää kaikin tavoin niitä toimia joilla jäsenvaltiot sitoutuvat tähän hienoon projektiimme ja ajavat eun yhtenäisyyttä perussuomalaiset teidän oma roolinne esimerkiksi euroopan parlamentissa ja teidän kumppanipuolueenne siellä ovat suurimpia tekijöitä jotka sitä yhtenäisyyttä eussa rikkovat

puhemies suomi nousee eun puheenjohtajaksi hyvin keskeisellä ja jopa kriittisellä hetkellä tämä on meille tärkeä paikka ja tämä nyt käsiteltävä ohjelma on hyvin tärkeä asiakirja täällä on paljon asiaa ja aivan perusteltuja painotuksia jotka ministeri tuppurainen tuossa hyvin avasi mutta kysyisin vielä miten hallitus on ajatellut mitata suomen onnistumista tässä tärkeässä tehtävässä mitä ainakin puheenjohtajamaana saavuttaa hallitus on myös korostanut paljon kestävää kehitystä niin hallitusohjelmassa kuin tässä eu puheenjohtajuuskauden ohjelmassa viime kaudella yksi keskeinen onnistuminen kestävän kehityksen edistämisessä oli kestävän kehityksen tuominen budjettiin budjettikirjaan ja siihen talousarvioprosessiin jota täällä työstämme olemme ehdottaneet että

arvoisa puhemies pääministeri rinne nosti puheessaan esille sen että eun sisämarkkinat ja niiden vakaus on euroopalle erityisen tärkeää samoin on tärkeää myös tasa arvo nämä molemmat konkretisoituvat työelämässä ilman yhteneväisiä ja reiluja työelämän pelisääntöjä ei voida puhua todellisesta tasa arvosta meidän kaikkien on syytä pitää huoli siitä että suomen osaaminen työmarkkinakysymyksissä on eun puheenjohtajakaudellamme vahvasti esillä suomi on edelläkävijä sopimisessa tasa arvossa ja työelämän pelisääntöjen rakentamisessa kolmikantaisesti ja siksi on hyvä että tämä erityisosaamisemme laajenee muuallekin eurooppaan meidän kenenkään etu ole kouluttamattomat alipalkatut työntekijät jotka pahimmassa tapauksessa joutuvat ihmiskaupan uhreiksi suomessa ja muualla eussa tämän takia on huolehdittava siitä että yhdelläkään rakennuksella ei työskentele osaamaton betonimies laivoja eivät hitsaa vain paperilla pätevät luokkahitsarit eivätkä potilaita hoida kielitaidottomat lääkärit kuten pääministeri rinne totesi kestävä eurooppa kestävä tulevaisuus

tämän ohjelman kanssa voi elää itse asiassa ei tämä ole ollenkaan niin paha kuin äkkiseltään voisi ajatella mutta tämä keskustelu mitä tässä on käyty on aika ihmeellistä näyttäisi siltä että kokoomus haluaisi todellakin enemmän liittovaltiokehitystä me

enemmän kansallista päätösvaltaa keveämpää euta eu on itsessään velkaunioni ja tämä täytyy käsittää ja hyväksyä siis jos katsotaan maakohtaisesti kaikki maat ovat velkaa joko yksityisellä tai julkisella puolella paitsi ne maat joihin annetaan koheesiotukia niissä nämä indikaatiot eivät pauku punaiselle no nyt se asia minkä haluan nostaa esille on kauppasuhteet tässä nostetaan esille eun ja usan väliset kauppasuhteet ja niitten tiivistäminen ja sitten toisaalta eun ja kiinan väliset kauppasuhteet ja niiden edistämiset mutta tämä olemassa oleva tilanne että kauppasota saattaa kestää kiinalaisten pohdintojen mukaan jopa kaksikymmentä vuotta on aika huolestuttava miten suomi asemoi itsensä ja miten eu

liittovaltiokehitystä että kaikissa euroopan unionin jäsenmaissa noudatetaan lehdistönvapautta oikeusvaltiota ja demokratiaa ja että se sidotaan myös rahoitukseen ei se ole diktatuuria vaan se on diktatuurien estämistä euroopassa

ja miten se puheenjohtajakaudella näkyy minulle ei yhtään selvinnyt kyllä valitettavasti arvoisa pääministeri miten se että te kiirehditte julkistamaan suosikkiehdokkaanne komission puheenjohtajaksi edesauttaa suomalaisten kandidaattien mahdollisuuksia valinnoissa saati se miten sitä edistää se että ette kertoneet siitä suurelle valiokunnalle

arvoisa rouva puhemies pääministerin esittelemä puheenjohtajuuskauden ohjelma tunnistaa tosiaan aivan oikein unionin ajankohtaiset haasteet ja niihin liittyvät tavoitteet haasteita toden totta riittää niin ulkoisia kuin sisäisiä liittyvät ne sitten talouteen turvallisuuteen tai vaikkapa ympäristöön ja ilmastoon niiden taklaaminen on paitsi eun yhteinen myös suomen kansallinen etu on selvää että haasteita pystyy taklaamaan sitä paremmin mitä yhtenäisempi ja vahvempi eu on sisäisesti ja sitä vahvempi me olemme sisäisesti mitä paremmin meillä menee tässä palaamme jälleen kasvuun ja työllisyyteen olen erittäin iloinen että tässä ohjelmassa tunnistetaan tarve eun uudelle kasvustrategialle kestävän kasvun strategialle ja toivonkin että sitä viedään määrätietoisesti eteenpäin

arvoisa rouva puhemies ainakaan itseäni ei haittaa että sain tämän ohjelman vasta muutama tunti sitten sillä se oli aivan täynnä ennalta arvattavia yllätyksettömiä muodissa olevia sanoja ilmastonmuutokseen vastaaminen vaatii todellakin systeemistä muutosta globaalilla tasolla se mitä suomen eu puheenjohtajuuskaudella pitäisi tehdä on vaikuttaa konkreettisesti toimiin jotka lisäävät tällaisia globaaleja toimenpiteitä kuten aiemmin esittämiämme hiilitulleja sen sijaan se että hallitus moraalisäteilee täällä ei auta ilmastoa vaan se saattaa itse asiassa heikentää suomen globaalia asemaa maailmassa totta kai periaatteen pitää olla että saastuttaja maksaa mutta tässä yhteydessä on aivan turha huomauttaa että meidän vientiin valmistuva metsäteollisuutemme saastuttaa paljon tai että kainuussa asuvalla asuvalla on suuri hiilijalanjälki koska hänen hänen pitää lämmittää taloaan ja ajaa sadan kilometrin päähän lääkäriin me haluamme suhteellisuudentajua tähän tämä ei ole kyllä mutta politiikkaa vaan tämä on vaihtoehto

puhemies edustaja tavio te totesitte äsken että ensin suomen etu puheenne on kuitenkin hyvin ristiriitainen ja tämä ristiriita näkyy muun muassa siinä miten teidän puolueenne suhtautuu lähetettyihin työntekijöihin teidän puheenjohtajanne on euroopan unionissa todennut nimenomaan että palkkojen polkemisen tulisi olla mahdollista tämä ei missään tapauksessa ole suomalaisten etu eikä suomen työn etu tämä ei ole myöskään oikeudenmukaista eikä tämä ole reilua eu kansalaisten näkökulmasta sosiaalinen eurooppa kohtelee kansalaisia oikeudenmukaisesti ja reilusti sosiaalinen eurooppa

parantaa myös työllisyyttä sekä vahvistaa valtioiden rahoituspohjaa ja tuo sille vakautta kysyisin nyt teiltä edustaja tavio vielä kerran miten te perustelette tämän teidän näkemyksenne että ensin suomen

puhemies euhun pitää suhtautua kriittisesti sen tekemän politiikan kautta ja positiivisesti sen tekemän politiikan kautta kyllä me näemme paljon ongelmia eussa eun pitää voittaa ihmisten kansalaisten luottamus sillä että tulevaisuudessa on työtä on tulevaisuutta on on toimeentuloa työntekijöiden oikeuksien puolustaminen on nimenomaan eu eu kentällä hyvin tärkeätä että työehtoja ei dumpata tai verotusta ei dumpata toivoisin että kun puhutaan eu kriittisyydestä niin keskityttäisiin oikeisiin asioihin jotka vaikuttavat oikeasti suomalaisten tavallisten ihmisten arkeen ja puututaan niihin eikä tuoda semmoista höttöpuhetta arvoisa rouva puhemies kun puhuttiin populismin noususta niin unkari on esimerkki siitä demokratia sananvapaus vähemmistöjen oikeudet on laitettu roskakoriin ei tällä viitattu mihinkään puolueeseen mutta mielenkiintoista oli huomata että näiden näiden kritisoiminen osui kuitenkin joihinkin puolueisiin

arvoisa rouva puhemies pienemmän oppositiopuolueen edustaja sanoi että suomi tarvitsee euta enemmän kuin koskaan aiemmin mikä järki siinä on me olemme kolmekymmentä vuotta suurin piirtein olleet eussa minkä takia nyt kolmenkymmenen vuoden jälkeen tarvitaan vielä enemmän sitä euta ei nyt oikein logiikka toimi millään tavalla ja kun puhutaan just siitä mikä minullekin on äärettömän tärkeä asia että palkkojen polkeminen on suomessa ollut itäblokin maitten maitten johdosta aika kovaa niin mikä järki on nyt tässä jutussa että aikana yritetään vielä kerätä sinne makedonia ja albania mukaan turkki sentään ei päässyt vähän aikaa sitten mutta jopa sekin melkein huolittiin erityisehdoilla ihan oikeasti makedonia albania tulevat tekemään sen että täällä on vielä enemmän porukkaa tekemässä halvalla niitä hommia mikä on nyt ollut se tuska yksi koko eun suurimmista ongelmista on se että palkkaus ei ole sama ollut alun perinkään eikä

arvoisa puhemies edustaja laakso otti kyllä esiin tärkeän asian sen että tehdään reiluilla pelisäännöillä töitä mutta kysyn mikä on perussuomalaisen puolueen linja tässä teidän euroopan parlamentissa äänesti lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä vastaan siis sitä direktiiviä vastaan joka edellyttää että kun työntekijä esimerkiksi vaikkapa puolasta lähetetään suomeen niin hänelle on maksettava tietyin ehdoin nimenomaan suomalaisen tason palkka ja suomalaisen työehtosopimuksen mukaiset muut edut teidän puheenjohtajanne äänesti tätä vastaan

puhemies nyt olisi hyvä kuulla mikä on perussuomalaisen eduskuntaryhmän linja kannatatteko te sitä että palkkadumppausta estetään vai oletteko te puheenjohtaja halla ahon linjalla pyydän että vaikkapa eduskuntaryhmän puheenjohtaja joka taitaa olla korkein edustaja täällä perussuomalaisista vastaisi tähän kysymykseen tähän pitäisi saada selvyys koska jos suomi on tässä yhtenäinen niin me olemme silloin voimakkaampia

arvoisa rouva puhemies kyllä minä äsken varmaan sen meidän perussuomalaisten kannan kerroin aika hyvin en en osaa vastata suoraan edustaja lindtmanin sanomiseen koska en tiedä ihan tarkkaan missä halla aho on äänestänyt ja minkä takia halla aho on äänestänyt palaamaan tähän asiaan ihan varmasti jatkossakin tulen asian selvittämään koska olen ihan varma että siinä on joku pointti mikä jää nytten huomaamatta tai ei jää edes huomaamatta vaan kunhan yritetään sdpn puolelta saada näyttämään siltä että me olisimme jotenkin työntekijävastaisia oikeasti me olemme todennäköisesti suomalaisen työn puolestapuhujia isolla

rouva puhemies ilmeisesti viitattiin allekirjoittaneen lausuntoon siitä että suomi tarvitsee euroopan unionia ja vahvaa euroopan unionia enemmän kuin koskaan perustelen miksi siksi että meillä on globaaleja ongelmia meillä on sen kokoisia ongelmia kuten ilmastonmuutos väestökasvu muuttoliike meillä on globaalit markkinat kova kilpailu me tarvitsemme kauppasopimuksia jotka ovat globaaleja me tarvitsemme ilmastonmuutoksen hallintaan globaaleja toimia riitä suomen toimet eivät riitä euroopankaan toimet kaikkiin kysymyksiin me tarvitsemme vahvaa euroopan unionia koska yksi valtio yksi pieni maa ei pysty näitä asioita ratkomaan tai teille arvon perussuomalaiset vaikka puheissa niin kovin tärkeä turvallisuus turvallisuutemme ratkotaan euroopan unionin yhteistyöllä jos me jäisimme yksin jos euroopan unioni olisi heikompi se uhkaisi suomalaisten turvallisuutta onpa kyse sisäisestä turvallisuudesta tai ulkoisesta turvallisuudesta me tarvitsemme ja puolustamme voimakkaasti euroopan unionia ja suomen jäsenyyttä siellä siksi me odotamme hallitukselta erityistä määrätietoisuutta puheenjohtajakaudella niiden asioiden eteenpäinviemiseksi jotka ohjelmassa
ministereiden vastauksia pääministeri rinne ensin ja ministeri skinnari oliko muita

edustaja vähämäki ansiokkaalla tavalla nosti esille asioita jotka ovat todella tärkeitä suomen näkökulmasta laajemminkin tämä kauppasuhteitten tämänhetkinen tilanne maailmassa on vaarallinen suomen näkökulmasta erityisesti pienen vientivetoisen kansakunnan näkökulmasta ja sen takia on tärkeätä että yhdessä eurooppalaisittain toimitaan sääntöperustaisen instituutioihin pohjaavan maailmanjärjestyksen puolesta se on se keino jolla hallitaan kauppasuhteita tavalla jossa kauppasodat eivät saa valtaa hallitsematon tilanne lähde vaikuttamaan kokonaisuuteen sen takia minusta oli erittäin hienoa kuulla puheenjohtaja edustaja orpon näkemys tästä eurooppalaisen yhteistyön tarpeesta ja tilasta vain ja ainoastaan eurooppalaiset pienet ja keskisuuret maat yhdessä toimien voivat muodostaa maapallolla sellaisen merkittävän toimijan taloudellisessa mielessä mielessä että voidaan vaikuttaa niihin aikamme äärettömän tärkeisiin lastemme tulevaisuuden kannalta äärettömän tärkeisiin asioihin ja siis vain yhdessä tätä voidaan viedä eteenpäin sitten talouspolitiikkaan josta muutama puheenvuoro on haastettu tässä keskustelussa haluan vain todeta sen että hallituksen linja on selkeä jokainen valtio vastaa itse omasta taloudenpidostaan viime kädessä se on se selkeä periaate jota suomi on noudattanut tähän asti ja jota tästä eteenkinpäin tullaan noudattamaan toisten velkoja ei lähdetä maksamaan se on hyvin yksinkertainen

järkevää lähteä miettimään tämmöistä superyliopistollista eurooppaa joka tiivistää tutkimusta tiivistää tieteen tekemisen yhteistyötä eurooppalaisittain tavalla jolla voidaan pärjätä maailmaluokan maailmaluokan mittakaavassa näissä isoissa haasteissa toivon että myös kokoomuspuolue täällä eduskunnassa on samaa mieltä tästä että viedään näitä asioita tällä tavalla eteenpäin unohdetaan se ikävä historia joka liittyy talouskuripolitiikkaan joka kurjisti ihmisten arkea

kuvastaa mielestäni erinomaisella tavalla vahvaa yhteistyötä parlamentin ja hallituksen välillä suomessa ihan muutama huomio niin kuin pääministeri äsken tuossa sanoi me emme missään nimessä ole höllentämässä mitään taloudellisia velvoitteita joita me olemme esiin ottaneet tällä on käynyt keskustelu esimerkiksi talletussuojasta tällä hetkellä keskustelu on hyvin teknistä lähinnä siitä mitä tekniset toimet voisivat olla mutta oikeasti asiat eivät poliittisesti etene niin kauan kuin riskiluokat ovat näin korkealla ennen kuin ne tulevat pankeilla alas ei tulla näkemään minkäännäköistä etenemistä tällä puolella se on se on mielestäni hyvinkin hyvinkin selkeä asia

valtiovarainministereillä on koalitio joka globaalisti pohtii niitä keinoja joilla valtiovarainministerit voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen siellä on esimerkiksi ratkaisut hiilen hinnoitteluun julkisen sektorin rahoitukseen julkisella sektorilla tapahtuviin hankintoihin ja ja yksityisen rahan kanavoimiseen plus sitten kestävien rahoitusmarkkinoitten luomiseen tästä käytiin viimeksi ecofin kokouksessa hyvin pitkä keskustelu ja tätä tullaan jatkamaan myös meidän

arvoisa puhemies otan kantaa kolmeen asiaan jotka liittyvät eun ulko ja turvallisuuspolitiikkaan ensin edustaja mykkänen nosti esiin kysymyksen mitä hallitus tekee terrorismin vastaisessa työssä ja millaista linjaa euroopan unionilta edellytämme ei tässä ole minkäänlaista muutosta olemme olleet mukana isisin vastaisessa koalitiossa meillä on tavallaan nyt menestystarina käsissämme isis on lyöty ei tullut suurta kalifaattia sille alueelle ja nyt joudumme tietysti tekemään työtä jälkiseurausten kanssa ensinnäkin vierastaistelijat ja muut isis taistelijat joutuvat toivottavasti alueella oikeuteen tuemme sitä kaikin tavoin pyrimme tukemaan hybridituomioistuimen muodostamista sinne ja sitten nämä perheet perheenjäsenet nämä tapaukset joita on nyt leireillä kuten al holissa käsitellään yksilöinä myöskin turvallisuusriskit ja ja näkemykset huomioon ottaen totta kai lapsen etu edellä mennään näissä perheiden kohdalla tehtävissä ratkaisuissa

kohdalla ja totta kai nato yhteistyö ja muu on tässä yhteydessä mainittu aivan viimeisenä asiana ottaisin edustaja laakson kysymyksen miksi puhumme pohjois makedonian tai albanian jäsenyysperspektiivistä euroopan unionissa samaan aikaan kritisoidaan joskus sitä että eu on rikkaiden klubi länsi euroopan klubi meidän mielestämme sen ei pitäisi olla sellainen vaan jotka täyttävät jäsenyyskriteerit esimerkiksi balkanilla pitäisi saada reilujen ehtojen mukaisesti näiden jäsenyysneuvottelujen kuluessa päästä mukaan siellä käydään taistelua sieluista tällä hetkellä onko länsi balkan osa eurooppaa vai onko siellä muita vaikuttavia voimia kyllä me haluamme että eurooppalaiset normit eurooppalainen aatemaailma eurooppalaiset tavat ja ja näkemykset meidän arvopohjamme näkyy myös länsi balkanilla

arvoisa puhemies edustaja vähämäki te nostitte aivan oikein esille kauppapolitiikan ja sen merkityksen suomelle eulle ja koko maailmalle on selvää että elämme haasteellista aikaa ja siksi olemme halunneet korostaa ohjelmassa erityisesti sitä että sääntöperusteinen järjestelmä on se mitä me haluamme puolustaa ja minkä eteen me haluamme tehdä töitä meillä on hyvin kunnianhimoiset kirjaukset tähän ja myös siihen että maailman kauppajärjestöä wtota pitää kehittää ja näitä käsillä olevia ongelmia käydä avoimesti läpi olen itse ensi viikolla muun muassa genevessä keskustelemassa kansainvälisten eurooppalaisten kollegoiden kanssa

kollegat jo moneen otteeseen hyvin käyneet tätäkin kokonaisuutta läpi mutta nostan nyt esille lähinnä kehitysyhteistyönäkökulman josta kysyitte kyllähän meillä suomella on pitkä historia pitkät perinteet ja ollaan tehty hyvää työtä voi sanoa globaalisti myös afrikassa ja on selvää että meillä on ollut tietty fokusalue siellä esimerkiksi afrikan sarvi on ollut ja varmasti tulee olemaan meille tärkeä

arvoisa rouva puhemies täällä on kuultu useita puheenvuoroja perussuomalaisten eu linjasta ja siihen voi kai lyhyesti sanoa että me emme ole eu vaan me olemme suomi me olemme suomi joka on mukana eussa tämä on hyvä muistaa tässä tässä keskustelussa kun meidän sanomisiamme sanomisiamme täällä siteerataan tässä ohjelmassa ei pureuduta minun mielestäni kovin tarkasti niihin kipukohtiin on helppo kirjoittaa ylevää tekstiä mutta sitten kun tarvitaan nimenomaan niihin ongelmiin ratkaisuja niin niitä tässä ei ole muun muassa afrikka kysymys ei puhuta väestöräjähdyksestä mitään me emme voi luoda suomesta hyvinvointivaltiota afrikkaan se täytyy täytyy afrikkalaisten itse tehdä maahanmuutto terrorismi sosiaalisen eheyden osalta olisin kaivannut kyllä suomelta toimia erityisesti vammaisten tasa arvoon joka ei ole eun sisällä kylläkään kovin kummoisessa tilanteessa eritoten etelä euroopassa samoin vihreät ovat hallituksessa mutta missä ovat eläinsuojelulliset tavoitteet nyt tälle puheenjohtajakaudelle niitä kaipaisin tänne

arvoisa rouva puhemies tämän päivän keskustelu on mielestäni osoittanut hyvin sen tarpeen että me kävisimme enemmän ja laajemmin eu keskustelua koko maassa ne olkiukot joita oikeistokonservatiivinen oppositio on tänään täällä laukonut minun mielestäni kuvaavat hyvin sitä tarvetta pääministeri rinne on puhunut ainakin aiemmin aika lämpimin sanoin siitä että näitä epävirallisia kokouksia voisi olla myös muualla suomessa kuin vain helsingissä ja kysynkin teiltä

puhemies suomi tulee olemaan erityistarkkailun alla eun puheenjohtajuuskaudella monelta suunnalta ja hyvin monessa eri asiassa meitä pidetään sivistysvaltiona jolla on korkea moraali ja viisaat aatteet olemme kuitenkin valitettavasti jääneet pahasti jälkeen eu maasta eläinsuojelussa ja eläinsuojelu äsken täällä ansiokkaasti esiin nostettiin edellinen hallitus ei valitettavasti saanut suuresta tarpeesta ja isoista odotuksista huolimatta uudistettua eläinsuojelulakia uudistuksella on suuri tarve ja kiire laki pitää saada vastaamaan muuta pohjoismaista tasoa ja nyt jos koskaan eu puheenjohtajuuskaudella olisi

olen kuunnellut käytännössä koko keskustelun mielenkiintoisia asioita yksi näkökulma on kuitenkin loistanut poissaolollaan ja se euroopan unioni ja nuoret minulla on semmoinen käsitys että valtaosa suomalaisista nuorista ja muista eu jäsenmaiden nuorista pitää euroopan unionia itsestäänselvyytenä he haluavat olla euroopan unionissa ja haluavat sitä kehittää tässä ohjelmassa on on maininta että pitää erasmus ohjelmaa vain vahvistaa nyt opetusministerillä on varmaan tärkeä syy ettei ole paikalla mutta toivoisin että kun suomella on kuitenkin edelleen vahva yhtenä maailman johtavimpana koulutusmaana me myöskin nyt lähikuukausina nostamme vahvasti esille opiskelijoiden liikkuvuuden korostan tässä yhteydessä myöskin sitä että se koskee kaikkia koulutuksen tasoja

ja haluan että tämä

arvoisa rouva puhemies rauha ja vakaus ja on hienoa että tässä ohjelmassa puututaan myös terrorismin ehkäisemiseen toivonkin että hallitus ei lähde nyt ehkäisemään terrorismia suunnittelemalla isis naisten suomeen tuontia mielestäni eun nettomaksun määrää olisi jo aika alkaa neuvottelemaan pienemmäksi koska sitä ei ainakaan julkisuuteen julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan ole useaan vuoteen tehty suomi on kokoaan suurempi maailmalla sanotaan arvoisa puhemies arvoisat ministerit ja kansanedustajat yksikään teistä ei yksikään ole saanut ainuttakaan ääntä eikä mandaattia tänne muualta kuin suomen kansalta yritetään siis ensin olla sen kokoinen että suomalainen köyhyys loppuu ja suomalainen voi hyvin katsotaan ensin suomeen sitten ehkä afrikkaan kiitos

puhemies palaan vielä euroopan unionin ja suomen puheenjohtajakauden yhteen keskeiseen isoon kysymykseen eli ilmastoasioihin eun tavoitteenahan on hiilineutraalius kaksituhattaviisikymmentä kuitenkin euroopan unioni on vain yksi osatekijä tässä globaalissa ilmastokysymyksessä euroopan unionin osuus esimerkiksi hiilidioksidipäästöistä on noin neljätoista prosenttia tämä korostaa sitä että euroopan unionin pitää kyetä tekemään vielä yhteistyötä yhdysvaltojen intian ja kiinan suuntaan

suurten polttolaitosten osalta lcb bref ratkaisussa jossa esimerkiksi saksa ranska ja niin edelleen ajoivat voimakkaasti omia etujaan kysynkin mitkä ovat suomen ja euroopan unionin keinot saada myös eun tarkkailuluokalla olevat maat ruotuun ilmastoasioissa

arvoisa puhemies on kiistatta aivan keskeistä ja myöskin suomen intressien mukaista että eu ottaa johtajuuden taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä ja suomella on puheenjohtajakaudella tärkeä tehtävä varmistaa että kestävä kehitys ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuus läpileikkaavat kaiken eu politiikan ja että näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin saadaan kaikki mukaan mieluusti ennemmin kuin myöhemmin todella tärkeä ja hyvä on myöskin varmistaa että suomi eu puheenjohtajana edistää ykn biodiversiteettisopimusta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja eläinten hyvinvointia joka täällä onkin noussut esiin

että ihmisoikeudet tasa arvo ja oikeusvaltio toden totta tarvitsevat puolustajia ja eu voi ja sen täytyykin toimia näissä asioissa tinkimättömästi niin euroopassa kuin myöskin maailmalla on hyvä että nimenomaan nämä asiat ovatkin suomen eu puheenjohtajakauden selkäranka

arvoisa puhemies haluan kiinnittää huomiota eri hallinnon tasojen yhteistyöhön näiden tavoitteiden eteenpäinviemisessä yksi näistä prioriteeteista on eu globaalina ilmastotoimijana me tiedämme että valtioiden välillä on ollut välillä haastavaa löytää ratkaisuja näihin asioihin ja toisaalta me yhtä lailla tiedämme sen että kaupungeilla on aika useinkin ratkaisuiden avaimet näihin kysymyksiin käsissään haluankin kysyä sitä miten aiotte ottaa kaupungit mukaan näiden puheenjohtajuuskauden tavoitteiden eteenpäinviemiseen yhtä lailla kaupungit olisivat oivallisia kumppaneita myöskin kasvustrategiassa ja osaamisen ja koulutuksen kysymyksissä on harmillista että kaikki puheenjohtajuuskauden kokoukset pidetään täällä helsingissä mutta ajattelen että tällaisen yhteistyön kautta olisi laajastikin yhteistyötä kaupunkien kanssa ja hakea sitä kautta koko suomen ja eri euroopan maiden kansalaisyhteiskunnan osallistumista näiden tavoitteiden eteenpäinviemiseen lopuksi kiinnittäisin vielä huomiota siihen että komission puheenjohtajaa ja ja talouskuria koskeviin kysymyksiin emme vielä mielestäni saaneet vastauksia jos niihin on mahdollista vielä saada vastaus kiitos

arvoisa puhemies itseäni myös häiritsi raportti vasta niin myöhään toki luin sen seitsemäntoista sivua nopeasti läpi kokonaan mutta on kuitenkin huonoa hallintoa että näin toimittiin ja haluaisin kysyä mikä mikä syy tähän oli kuitenkin näin tärkeä asia eu ohjelmassa on vähän samanlainen lähtökohta kuin hallitusohjelmassakin elikkä siinä lueteltiin kaikenlaista ja itse näen tämän ongelmana antti rinne ministeri sanoitte puheessanne että eu olemme me samaan aikaan kuitenkin on mahdollisesti kova brexit on erilaista eripuraa eussa sanoitte että eu on maailman kilpailukykyisin onko todellakin näin itselläni on ainakin epäilyksiä viitattiin hiili ja teräsyhteisö oli ihan hyvä juttu viisikymmentä luvun alussa mutta tämä on se iso huoli onko kuitenkaan paras mahdollinen lähtökohta tehdä tämmöinen ohjelma näin ilmassa leijuvasti kuitenkin maailmaa hallitsee nyt korostuneesti voima ja valtapolitiikka on erilaista kauppasotaa teknologiasotia

rouva puhemies tätä keskustelua kuunneltuani minun on suorastaan pakko vielä palata tähän perussuomalaisten eu linjaan nimittäin nimittäin olen kyllä tottunut tiettyihin epäjohdonmukaisuuksiin esimerkiksi viime kauden alussahan perussuomalaiset hyväksyivät ensi työkseen kreikan tukipaketin kuten täällä todettiin no nyt sitten on käynyt käynyt ilmi että toki euroopan on paljon hyvää vähän kielteistäkin ja aina saa olla kriittinen mutta ehdottomasti eun hyvä puoli on se että sen kautta voidaan tuoda työntekijöille oikeuksia niitä lisätä ja vahvistaa ja nyt on käynyt ilmi että täällä siis aikanaan perussuomalaisten puheenjohtaja jussi halla aho on äänestänyt sitä vastaan että suomeen lähetettyjen työntekijöiden palkan tulisi olla sama kuin suomalaisten työntekijöiden palkka minusta on käsittämätöntä että perussuomalaiset eivät voi vastata täällä tähän kysymykseen joka monesti on esitetty monen edustajan toimesta ja kysyn nyt vielä eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja taviolta voisitteko ottaa kantaa oletteko nyt sitä mieltä että työehtoja saa polkea ja jos ette ole niin miksi ihmeessä puheenjohtajanne niin äänesti tuolla euroopan unionissa

arvoisa puhemies maailman tai euroopan näkeminen maiden välisen nollasummapelin kenttänä on vaarallista ja siinä häviävät lopulta kaikki mutta itse asiaan puheenjohtajakaudella on tärkeää ohjata euta toimimaan globaalina ilmastojohtajana kuten tässä kaikkiaan varsin hyvässä ohjelmassa linjataan tällä hetkellä energiapolitiikka uhkaa monessa maassa euroopassakin kuitenkin ajautua polulle jolla samalla kun tuuli ja aurinkoenergiaa lisätään mikä on hyvä asia sen vaihtelevuutta tasataan ja täydennetään merkittävällä fossiilisen kaasun biomassan tai jopa hiilen poltolla ja se on huono asia tällainen kehitys ei johda riittävän vähäpäästöiseen tai ekologisesti kestävään energiajärjestelmään esitänkin tässä toiveen että puheenjohtajana suomi on rohkea ääni sellaisen ilmastopolitiikan puolesta joka tähtää koko energiajärjestelmän ripeään ja aitoon päästöttömyyteen tämä on erityisen tärkeä näkökulma kun eun pitkän aikavälin ilmastostrategian keskeisiä elementtejä määritellään tällä

puhemies ymmärrän että täällä sdp on löytänyt jonkun kiinnostavan europarlamenttiäänestystuloksen mutta kun sitä ei nyt tässä käsiteltävässä ohjelmassa ole niin en ole siihen sillä tavalla valmistautunut kommentoimaan mutta kaikki tietävät että suomessa on yleissitovuus joten varmasti nyt sdp voi pääministeripuolueena pikemminkin varmistaa että yleissitovuus oikeasti myös toteutuu eri aloilla haluaisin tästä keskustelusta todeta että pidän erittäin mielenkiintoisena tätä tätä keskustelun kirjoa yleensä ja aika paljon huomaan että euhun liitetään aina näitä arvoargumentteja ja ja tässä on inhottavaa jargonia oikeastaan vihaan sitä poliittista jargonia sen osalta että puhutaan arvoista kun oikeasti arvot ovat hyvin erilaisia joka puolella maailmassa tavallaan siis jos kysyt turkkilaiselta tasa arvosta niin turkkilaisen tasa arvokäsityshän on ihan eri kuin suomalaisen tasa arvokäsitys ja niin edelleen tässä nimenomaan itä ja länsi eurooppa jollain tapaa ovat jo kahtiajakautuneet aika paljon niin että on hyvin vaikea laittaa niitä samaan arvokoriin olisin ministeri haavistolta kysynytkin juuri siitä miten nämä länsimaiset arvot itse asiassa ovat sovitettavissa islamiin kun te haluatte albanian eun jäsenmaaksi me
olemme sopineet että tähän debattiin käytetään kaksi tuntia ja ministereille pitää jättää vastauspuheenvuoroon aikaa

arvoisa rouva puhemies tapasin äskettäin henkilön joka oli aloittanut euroopan aloittanut euroopan unionin tehtävissä ja hän kertoi yllättyneensä siitä miten hyvin tällaisessa kansojen yhteisössä voi yksittäinen ihminenkin omilla kannanotoillaan vaikuttaa yhteistyössä muiden kanssa meillä onkin eussa paljon tärkeää esimerkiksi suomalaisen maatalouden kehittäminen ja vahvistaminen josta ohjelmassa mainitaankin että maataloutta on voitava harjoittaa kannattavalla tavalla unionin kaikissa jäsenmaissa arvoisa puhemies suomalainen maatalous tarjoaa meille ratkaisuja niin turvallisuuteen elinvoimaan ja työllisyyteen kuin energiaan ja ympäristönsuojeluun ja sen eteenpäinvieminen on tärkeää olen hyvin tyytyväinen siihen että edustaja hassi nosti keskustelun aluksi esille juuri tämän tärkeän asian eli arvot joista tässä on keskusteltu mielestäni aivan hyvä kysyä mitä arvot meille merkitsevät ja mitä ne käytännössä tarkoittavat on niin että puu tunnetaan hedelmistään siitä mitä me teemme etteivät asiat jää pelkästään keskustelun tasolle vaan että me osoitamme myös käytännössä meidän arvomme
nyt

minuutin mittaiset vastauspuheenvuorot

arvoisa puhemies kiitos edustajille hyvästä ja ansiokkaasta keskustelusta vedän sen johtopäätöksen että tätä hallituksen valmistelemaa puheenjohtajuuskauden ohjelmaa on valmis tukemaan äärettömän iso enemmistö eduskunnassa ja sitä on helppo lähteä viemään eteenpäin tuolla brysselin ja ja strasbourgin päässä erityisen iloinen käytiin oikeusvaltioperiaatteen ympärillä koska se on koko se pohja jonka varaan rakentuu koko eurooppalainen yhteisö se että tunnustetaan ihmisten oikeus lainsäätäjän tuomiovallan toimeenpanovallan edessä oikealla tavalla tulla kuulluksi ja oikealla tavalla vaikuttaa elämäänsä tämä on äärimmäisen tärkeä periaate demokratian ja sananvapauden lisäksi näitten asioitten eteenpäinvieminen toivon todella että pystymme ohjaamaan unionin toimintaa nyt seuraavat kuusi kuukautta tavalla joka edistää yhteisöllisyyttä edistää hyvää yhteistyötä eurooppalaisten jäsenmaitten kesken

arvoisa rouva puhemies tämä vivahteikas keskustelu osoittaa kyllä sen miten laaja kenttä tämä euroopan unionin politiikka on täällä ollaan keskusteltu yhteisvastuun turvalausekkeesta aina eläinsuojelukysymyksiin näin se vain on että kun me puhumme eurooppalaisesta yhteistyöstä niin se on politiikan normaali tänä päivänä ne asiat kattavat kaikki mahdolliset asiat että me osallistumme niihin mahdollisimman laajasti niin kuin tänään on käynyt ja hyvin huolellisesti valmistautuen kuten myöskin tänään on tässä ohjelmassa tehty vastaan puhemies vielä lyhyesti kysymykseen koskien laajenemista ei suinkaan ole niin että suomen puheenjohtajakauden aikana hyväksyisimme pohjois makedonian ja albanian jäseniksi mutta haluamme että avattaisiin jäsenyyskeskustelut nämä neuvottelut käydään tiukkojen kriteerien valossa jossa käydään läpi muun muassa oikeusjärjestelmän toimivuus korruption kitkeminen järjestäytyneen rikollisuuden osuus ja niin edelleen vain tiukkojen kriteerien täyttyessä tähän eurooppalaiseen unioniin pääsee mukaan lopuksi puhemies totean että nyt on erittäin hyvä hetki puhua unionin politiikasta kansalaisten tuki euroopan unionille ja tälle eurooppalaiselle yhteistyölle on korkeimmillaan koskaan ihmiset haluavat että eu on toimiva eu on vahva ja yhteistyökykyinen suomella on nyt tilaisuus näyttää ja on tämä tietynlainen isänmaallinen yhteinen ponnistus jonka me hanskaamme kyllä yhdessä varmasti

puhemies minäkin osaltani kiitän tästä keskustelusta joka on koskettanut myöskin liikkuvien ja lähetettyjen työntekijöiden asemaa se ei ole ainoastaan suomen puheenjohtajuuskauden kannalta tärkeä tavoite vaan koko eurooppalaisen unionin äärimmäisen tärkeä kysymys juuri viime viikolla perustettiin eurooppalainen työviranomainen joka joka tulee sijoittumaan bratislavaan ja sen laitoksen tehtävä on varmistaa se että lähetettyjen työntekijöiden oikeudet toteutuvat että viranomaisyhteistyö kaikissa eu maissa toimii ja että myöskin ihmisten oikeus liikkuvuuteen toteutuu edustaja rantanen otti erittäin ansiokkaasti esille myös vammaisten ihmisten aseman aseman syrjintää monissa euroopan maissa todellakin tapahtuu ja juuri nämä euroopan unionin yhteiset linjaukset dialogi ja myöskin avunanto voivat kohentaa vähemmistöjen asemaa kaikkialla kauttaaltaan euroopassa ja tämä on tietenkin tärkeä yhdenvertaisuuskysymys muulloinkin kuin näin pride viikolla

arvoisa puhemies omasta puolestani myös kiitos keskustelusta ja vain kaksi lyhyttä kommenttia kun kysyttiin eurooppalaisista arvoista niin on ehkä hyvä huomata että eurooppa on antanut idun myöskin yleismaailmallisille ihmisoikeusprosesseille ja ja julistuksille ykn ihmisoikeuksien julistus tai lapsen oikeuksien sopimus tai muu edustaa hyvin pitkälle niitä asioita joiden puolesta mekin toimimme tänä päivänä on erittäin hyvä huomata että esimerkiksi afrikan mantereella jos katsoo afrikan unionin toimintaa demokratiakysymykset ja ja demokratian puolustus hyvin vahvoihin mittoihin katsokaapa vaikka heidän viimeaikaista sudan politiikkaansa ja niitä kommentteja miten sudanin sotilashallinnon toimiin on reagoitu muiden afrikan maiden toimesta ja sitten aivan lopuksi arvoisa puhemies kun täällä on kysytty paljon siitä miten suomi edistää ilmastotavoitteita globaalissa mittakaavassa meidän puheenjohtajakautemme aikana muun muassa ykn tuleva yleiskokous syksyllä on erittäin tärkeä foorumi ja on hyvä että siellä valtionpäämiesten tasolla näistä asioista keskustellaan suomella on kyllä hyvin

arvoisa puhemies kiitos myös omasta puolestani haluaisin vielä muistuttaa siitä että eu todella on maailman suurin vapaakauppa alue kun täällä kysyttiin sitä miksi suomi haluaa olla kokoaan suurempi maailmalla miksi me haluamme lisätä näkyvyyttämme läsnäoloa kansainvälisesti niin juuri siksi että suomikin on elänyt ja tulee elämään viennistä ja niin muuten elää euroopan unionikin